ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

yleiskeskustelu asiasta päättyi viides kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kuusitoista

keskustelu asiasta päättyi viides kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on rami lehto jani mäkelän kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä edustaja harakka

edustaja harakka nyt minun täytyy varmistaa haluaako jaoston puheenjohtaja suorittaa esittelyn täällä ei ole merkintää mutta haluaako edustaja kiviranta sellaisen esityksen tehdä

edustaja kiviranta teillä nyt puheenvuoro koska te olette jaoston puheenjohtaja halutessanne esittelypuheenvuoron saatte
arvoisa puhemies tässä on kysymys uuden sijoitusmuodon sijoitusvälineen osakesäästötilin ja kapitalisaatiosopimusten sääntelyn sisällyttämisestä lakiin tämä lakikokonaisuus on käsitelty valtiovarainvaliokunnassa niin että esitämme tämän hyväksyttäväksi käytännössä muuttamattomana tässä on eräitä teknisluonteisia muutoksia mutta asiasisällöllisesti esitys on että eduskunta hyväksyisi tämän lakikokonaisuuden muuttamattomana tähän valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause jossa on myös neljä lausumaehdotusta
edustaja harakka puheenvuoro teillä nyt esittelyn voi kyllä suorittaa ihan paikan päältäkin niin kuin edustaja kiviranta äsken teki
arvoisa puhemies olen kyllä sitä mieltä että kyseessä on siinä määrin merkittävä lakiesitys ja sillä tavalla suomalaista veropolitiikkaa muuttava lakiesitys että se ansaitsee kyllä täältä puhujapöntöstä vähän seikkaperäisemmänkin puheenvuoron kuten tiedetään hyvän hyvän veropolitiikan periaate on varsin yksinkertainen siihen kuuluvat tiiviit veropohjat ja alhaiset verokannat tämä ja ehkä kliseemäinenkin periaate sisältää oikeastaan vielä mielenkiintoisemman ja tärkeämmän jatkoajatuksen nimittäin tiiviit veropohjat mahdollistavat alhaiset verokannat toisin sanoen pienten palkkojen ja eläkkeiden tuloveron alennukset eivät ole mahdollisia ellei veropohja ole tiivis ellei veroa saada kerättyä sieltä mistä sitä kuuluu kerätä elleivät veroa maksa he joiden kuuluu veroa maksaa tässä suhteessa osakesäästötili on varsin epäonnistunut esitys se puhkoo veropohjaa ja vähentää verotuloja valtiovarainministeriön arvion mukaan satakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa satakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa silloin kun se on täydessä käytössä joista viisikymmentäkuusi miljoonaa katoaa ulkomaille tämä siis valtiovarainministeriön virkaennusteena tämä hämmästyttää monia jotka kannattavat osakesäästötiliä ja kuten minä kannattavat myös osakesäästämistä vastaväitehän on se että kyllä ne verot joskus aikanaan näistä osakesäästötilin sijoituksista maksetaan siitäkin huolimatta että osingot jäävät verottamatta ja arvonnousu jää verottamatta mutta näin ei välttämättä käy ensinnäkään ei ole mitään syytä antaa kenellekään vuosikymmeniksi korotonta lainaa mutta toisekseen käy niin että suuri osa näistä osakesäästötileistä päätyy perinnön tai lahjan kautta eteenpäin vuosikymmeniä myöhemmin paljon edullisemmin ehdoin kuin suoria sijoituksia verotettaessa mahdollista on myöskin se että että nuo tilit nostetaan ulkomailla joko nollaveron taikka hyvin matalan veron olosuhteissa eikä suomalainen verottaja pääse niihin käsiksi tässä keskeiset syyt miksi veron lykkäysetu on merkittävä etu ja johtaa siihen että

arvoisa puhemies nyt kiinnitän eduskunnan huomiota sellaiseen riskiin jota täällä salissa ei ole vielä riittävästi käsitelty vaikka osakesäästötiliä on moneen otteeseen käsiteltykin nimittäin suurena riskinä voidaan pitää sitä että ulkomaiset osakesäästötilit ja niitä vastaavat sijoitustilit saatetaan rinnastaa tähän suomalaiseen aiottuun tiliin eu oikeushan estää ulkomaisten sijoittajien ja sijoitustuotteiden syrjinnän rinnastus verokohtelussa saattaisi johtaa siihen että ulkomaalaisille sijoitustileille maksetut osingot vapautuisivat nyt käsillä olevan muutoksen seurauksena verosta ja myöskään myöhempiä nostoja ei yleensä voitaisi verosopimusten vuoksi verottaa suomessa lisäksi rinnastus voisi johtaa siihen että suomalaiset saisivat ulkomaisiin sijoitustileihin sijoittaessaan vastaavat veroedut kuin ulkomaiset sijoittajat ulkomaisissa sijoitustileissä kuten ruotsin isk tilissä ei tyypillisesti ole esimerkiksi esitettyä viidenkymmenentuhannen euron ylärajaa sijoituksille se johtaisi siis jopa siihen että suomalaisten palveluntarjoajien osakesäästötilit eivät olisi kilpailukykyisiä suhteessa ulkomaisiin sijoitustileihin ja sijoitukset virtaisivat ulkomaille siis pähkinänkuoressa arvoisa puhemies ja hyvät kollegat hyvä tarkoitus osakesäästötilissä on ollut se että suomalaiset sijoittaisivat suomalaisiin osakkeisiin mutta tässä voi ikävä kyllä tapahtua niin että ulkomaalaiset sijoittajat saavat suomesta sellaisen veroedun jota he eivät muuten saisi tai jopa niin että suomalaisten sijoitukset virtaavat ulkomaille vastaaviin tileihin jos ne rinnastetaan tähän nyt

esityksessä on lähdetty siitä että osakesäästötili on yksilöllinen suomalainen konsepti sillä ei oleteta olevan rinnastuskelpoista eurooppalaista vastinetta mutta siinä ei ole kuitenkaan käyty läpi eu tuomioistuimen oikeuskäytäntöä eikä tutkittu rinnastuksia jotka saattavat siis olla suomalaisille jo laskettujen satojen miljoonien lisäksi vielä huomattavasti suurempi verovuoto näin ollen arvoisa puhemies osakesäästötililainsäädäntöä ei tule ottaa voimaan esitetyssä muodossaan vaan esitän vastalauseen mukaiset pykälämuutokset joissa sinänsä kannatetaan sitä että nykyisin täysin villin lännen menetelmällä voimaan tulleet peräti neljänkymmenen miljardin euron pääomitetut vakuutuskuoret tulevat edes hivenen tiukemman kohtelun kohteeksi mutta että ratkaisu piensijoittamiseen ei suinkaan ole se että vastaavanlaiset veroedut olisi lavennettava koko kansan huviksi puhemies lopuksi kun alussa puhuin tiiviistä veropohjista ja matalista kannoista niin mikä olisi siis vaihtoehto sille että puhkotaan veropohjaa osakesäästötilin kaltaisella menettelyllä se että suoraan alennettaisiin piensijoittajien osinkoveroa huomattavasti huokeampi helpompi ja myöskin tuloksia tuottavampi vaihtoehto olisi edes miettiä sitä vaihtoehtoa että alennetaan osinkoverokantaa suoraan piensijoittaja maksaa nyt kaksikymmentäviisi pilkku viisi prosenttia osingoistaan veroa paljon pienemmällä sijoituksella paljon vähemmän verosuunnittelijoita ja pankkeja työllistävällä tavalla saataisiin aikaan se että tämä piensijoittajien osinkoprosentti voisi olla vaikka kaksikymmentä

puhemies tässä on todella kysymys jokamiehen ja naisen oikeudesta harjoittaa osakesäästämistä mahdollisimman pienillä voisi sanoa kustannuksilla ja on hyvä että suomeenkin saadaan tällainen voi pienelläkin pääomalla alkaa harrastaa sellaista mikä on viimeisen sadan vuoden aikana ollut kaikista tuottoisinta elikkä osakesäästämistä jos tulee tällainen pieni veroetu siitä että maksetaan verot vasta siinä vaiheessa kun niitä nostetaan niin se olisi hyvä suoda ja pitäisi kannustaa suomalaisia nimenomaan säästämiseen ja osakesäästäminen on nyt kaikista paras säästämisen muoto

olen merkinnyt tässä keskustelussa debatissa vielä vastauspuheenvuorot varmistan että olen kaikki huomannut edustaja heinoselle sitten edustaja sarkkiselle edustaja kivirannalle ja edustaja harakalle ja nyt on vastauspuheenvuorolista auki ja nyt se suljetaan juuri tällä hetkellä ja sen jälkeen enää ei

arvoisa herra puhemies tämä osakesäästötiliesitys osoittaa vahvasti että nykyisellä maamme hallituksella on halu kannustaa ihan tavallisia suomalaisia säästämään mutta myös sijoittamaan eli tämä tietyllä tavalla antaa nyt tavallisille suomalaisille palkansaajille samanlaiset mahdollisuudet jotka aiemmin ovat olleet vain suursijoittajilla ja hämmästelen sitä että sosiaalidemokraatit vastustavat tätä että tavallinen suomalainen perheenisä tai perheenäiti tai perhe voisi laittaa viisikymppisen syrjään ja lähteä tätä kautta kasvattamaan hivenen varallisuuttaan minun mielestäni tämä on erinomaisen hieno asia ja olin tyytyväinen että vielä viime elokuussa

osa sosiaalidemokraattien edustajista

puhemies tätä esitystä niin kuin ylipäätään mitä tahansa lakiesitystä on arvioitava hyötyjen ja haittojen näkökulmasta tässä esityksessä haitat liittyvät veromenetyksiin joita on hallituksen esityksen perusteluissa arvioitu olevan reilusti yli sata miljoonaa euroa entä sitten ne hyödyt ne jäävät toiveiden varaan jos katsotaan ruotsiin missä on vielä anteliaampi osakesäästötilijärjestelmä niin siellä osakesijoittaminen ei sinänsä ole lisääntynyt siirrytty käyttämään näitä isk tilin tyyppisiä välineitä kyse ei ole ainoastaan verotuksen lykkäämisestä vaan ihan aidoista veromenetyksistä perinnönjakotilanteissa ja ulkomaisten sijoittajien kohdalla sen sijaan että näitä vakuutuskuoria ja muiden veroetuja laajennetaan niitä pitäisi mieluummin karsia ja tehdä veropohjasta mahdollisimman aukoton

arvoisa puhemies minusta tämä osakesäästötili on erinomainen mahdollisuus sijoittajalle ei kuitenkaan välttämättä sellainen että jokaisen sijoittajan tähän kannattaisi tarttua mutta se on erinomainen yksi vaihtoehto tarttuisin mielelläni tähän sosiaalidemokraatille harvinaiseen esitykseen kun edustaja harakka oli sitä mieltä että osinkoverotusta pitäisi lieventää keskustahan on perinteisesti ollut sitä mieltä että pienten osinkotulojen verotusta pitäisi voida lieventää se on kuulemma mahdotonta mutta sitä asiaa esimerkiksi tulevalla kaudella vielä tutkia meillä oli aikanaan myöskin voimassa omaisuustulovähennys keskustan toimena tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla muistan oikein hyvin sen kuinka hyvin se toimi myöskin kansankapitalismin edistäjänä

käynyt ilmi että on hyvin mahdollista että tällainen täällä nimetty jokanaisen tai jokamiehen oikeus ei kuitenkaan toteudu tämän esityksen mukaan niin kävi ruotsissa se ei lisännyt määrällisesti piensijoittajien määrää puhemies tässä on aivan olennainen kysymys se että valtioneuvoston hallituksen omankin arvion mukaan tässä voidaan menettää verotuloja noin satakuusikymmentä miljoonaa ja mittaluokasta puhemies puhuttaessa se on sitä samaa mittaluokkaa millä me hoitaisimme esimerkiksi vanhusten hoivan hoitajamitoituksen kuntoon mutta kokoomushan ainoana puolueena sitä vastustaa eli tässä nyt sitten nähdään nämä arvovalinnat silloin kun rahaa on vähän talous tulee olemaan hyvin tiukkaa ensi kaudella niin en tiedä onko meillä varaa antaa tällaista pienen pientä veroetua niille joilla kuitenkin on rahaa laittaa sijoittamiseen ja sitten sanoa taas kerran kun joku pienituloinen ole tilaa almanakassa hyväosaisemmat kävivät ensin ja sitten sitten tämän hallituksen leikkauspolitiikan mikä kokoomuksen mieleen tietenkin ymmärrettävästi on ainakin kokoomuksen mukaan tulisi jatkua
myönnän nyt tähän äskeiseen puheenvuoroon liittyvän vastauspuheenvuoron edustaja sarkomaalle
arvoisa puhemies tässä edustaja nosti esille asian eli vanhustenhuollon ja ja totesitte erittäin virheellisesti ettei kokoomuksen eduskuntaryhmä tai kansallinen kokoomus olisi ikäihmisten hyvästä hoidosta huolehtimassa huomautan teille että ministeri risikon toimesta valmisteltiin tai aloitettiin

arvoisa puhemies vaalit lähestyvät ja näemme ehkä niitä arvopohjaeroja nyt täytyy kyllä sanoa että sosiaalidemokraatit rakastavat veroja tuossa edustaja harakka totesi

puheessaan että kuuluu veroa maksaa ja verottaja ei pääse käsiksi käsiksi rahoihin ja sitten ne ajautuvat vielä perinnöksi silloin kun keskustelimme perintöverosta niin harakka totesi että tämä perintövero on maailman paras vero

tämä on suora sitaatti ja luettavissa mediasta me teimme lakialoitteen siitä että lesken asemaa parannettaisiin ja vero maksettaisiin asumisen osalta vasta silloin kun henkilön käyttöoikeus lakkaa ja ja tähän emme saaneet sosiaalidemokraattien tukea tässä on kysymys pienen ihmisen ja tavallisten ihmisten veronmaksukyvystä ja elämästä haluaisin nyt kysyä onko tämä nyt sitä sellaista vaalipuhetta että kaikilta nyt otetaan veroja ja te ette halua että ihmiset saavat säästää samaan aikaan teillä on aika mittavat vaalilupaukset siitä mitä annetaan ilmaiseksi milläs kannalla te nyt oikeastaan

herra puhemies osakesäästötilin ajatus on kannatettava mutta itse esitys ei tue tätä kannatettavaa ajatusta ja tulee kalliiksi kuten on käynyt jo esiin monta kertaa tämän verovuodon hintalappu ja lykkääntymisen hintalappu kokonaisuudessaan ennusteen mukaan on satakuusikymmentä miljoonaa euroa kuten kävi jo esiin aikaisemmin tässä keskustelussa se on myös verojärjestelmän periaatteiden vastaista meidän pitäisi tiivistää veropohjaa eikä puhkoa siihen uusia reikiä ruotsin kokemukset osoittavat että tämä keskittää omistusta sen sijaan että se lisäisi osakesijoittajien ja itse sijoitusten määrää ruotsin isk tili on siis anteliaampi versio osakesäästötilistä ja siellä on käynyt juuri näin on kiinnostavaa kun puhutaan asiantuntijoista että etenkin kokoomuksessa on käyty paljon keskustelua muun muassa puheenjohtaja rinteen lausunnosta asiantuntijoiden kuulemisesta talouspolitiikassa mutta pata kattilaa soimaa jos itse ei huomioida valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmän kriittisiä kommentteja etenkin osinkojen verovapaudesta ja sen aiheuttamasta verovuodosta ulkomaille

ja sitten tämän debatin aloittaneelle edustaja harakalle jonka kädet ovat aika leveällä siellä

arvoisa puhemies itse pidän tätä erinomaisena loppukauden lahjana piensijoittajille että he voivat sijoittaa viisikymmentätuhatta euroa kotimaisiin tai ulkomaisiin osakkeisiin ja sitten ei osingoista eikä luovutusvoitoista mene veroa vero menee vasta sitten kun sieltä otetaan rahaa tämä on erinomainen keino varsinkin nuorille jotka täyttävät kahdeksantoista vuotta eli he voivat jonkun panoksen pistää sinne ja sitten ei tule veroseuraamuksia ei tarvitse tarvitse tehdä luovutusvoittoveroilmoituksia eikä mitään muuta tämä on kyllä erinomainen ja tämä olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten niin tämä olisi ollut uusi merkittävä sijoituskohde perheille nyt täytyy mennä monesti rahastojen kautta ja kaikki eivät halua sitä tehdä tällaista lainsäädäntöä on kyllä todella ilo kannattaa
arvoisat edustajat ehkä totean tässä vaiheessa että debatin idea ei ole se että sitä jatketaan niin kauan kun edustajat jaksavat pyytää minuutin vastauspuheenvuoroja ei vaan se jossakin vaiheessa laitetaan poikki ja äsken totesin pelisääntönä että vielä puheenvuoropyynnöt

puhemies on ihan hyvä ja kannatettava asia ja siksi herää tämän lain yhteydessä kaksi kysymystä jos se on kannattavin tapa sijoittaa omaisuutta minkä ihmeen takia sitä pitää erikseen vielä tukea tällaisella verotuella kun se jo on kannattavinta neljä prosenttia suomalaisista on niitä jotka omistavat useamman kuin kolme osaketta ja hyvä jos se kaksinkertaistuu tämän tämän lain ansiosta mutta silloin puhumme edelleen kahdeksan prosentin harrastuksesta toinen kysymys miksi tavalliset ihmiset eivät sitten sijoita osakkeisiin jos se on niin edullista ja kun se on niin edullista syy on se että tyypillisesti tavallisen suomalaisen

esimerkiksi vanhustenhoidosta ikävä kyllä se on myös pois siitä järkevästä vaihtoehdosta jos haluamme piensijoittajien asiaa edistää piensijoittajien osinkoveron alentaminen kahdestakymmenestäviidestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin on tämän lain jälkeen käytännössä mahdotonta puhujalista

arvoisa puhemies edustaja harakka tuossa käytti pitkän hyvän analyyttisen puheenvuoron ja valotti näitä riskejä joita tähän järjestelmään sisältyy ja heti alkuun kannatan hänen

tuossa puheenvuorossaaan tekemiään muutosesityksiä ja totean myös että toivon että nekin edustajat jotka eivät ole verojaostossamme tai valtiovaroissa lukisivat tämän meidän valtiovarainvaliokunnan mietinnön asiasta koska siellä myös tuodaan aika kuvaavasti esiin näitä epäilyksiä ja myös mahdollisia riskejä sekä varjopuolia mitä tähän myös asiantuntijalausuntojen valossa sisältyy

ette te nyt usko sitä mitä sosiaalidemokraatit esittävät täällä kritiikkinä niin kannattaa sitten ainakin ajatella sitä että esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvosto on todennut että tämä osakesäästötili ei edistä verojärjestelmän läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta ei myöskään noudata laajan veropohjan ja alempien verokantojen periaatetta ja lisää sijoittamisen kustannuksia samoin valtiovarainministeriön oma asiantuntijaryhmä suhtautui tähän hyvin kriittisesti ja kaiken kaikkiaan tämä esityshän kasvattaa osaltaan myös jälleen kerran tuloeroja ja tämä tuloeroasia todetaan myös meidän valiokuntamme mietinnössä niiltäkin osin kuin hallituspuolueet sen ovat hyväksyneet mutta puhemies sen verran kyllä me olemme aikaisemminkin tässä salissa tästä asiasta keskustelleet enkä lähde tarpeettomalla tavalla toistamaan mitä täällä on tuotu aiemmin ja haluan kerrata tässä sen tosiasian että me kaikki tiedämme että esimerkiksi tulevalla kaudella talouden merkit näyttävät siltä että kasvu hiipuu

staattinen arvio on esitetty että veromenetys on satakuusikymmentä miljoonaa niin minä esitän kysymyksen avoimesti tälle salille myös oikeistopuolueille onko meillä sitten ihan oikeasti se arvojärjestys sellainen että satakuusikymmentä miljoonaa täytyy tähän pistää varsinkin kun toimivuudeltaan tämä olla juuri sellainen että tämä ei lisää sitä piensijoittamista ja monta kertaa sille pienelle ihmiselle voi olla paljon helpompi valita edelleen joku toinen sijoitusmuoto ja sitten kuitenkin valtion mittakaavassa jos jonkun pienen veroedun joku saa samaan aikaan valtio menettää satakuusikymmentä miljoonaa

kokoomus siellä on puhuttu jopa että ovat sellaisen mitoituksen takana joka ei ole numeerinen että otapa tästä nyt sitten selvää mutta tämä nyt vain vertailun vuoksi eli kun me ymmärrämme että me tarvitsemme niukoissa olosuhteissa voimavaroja ja meidän on tehtävä arvovalintoja niin siksi en ymmärrä miksi monien asiantuntijoidenkin kritisoimaa mallia joka kuitenkin enemmän hyödyttää niitä joilla jo paremmin on tässä tarvitsee välttämättä hallituspuolueiden noin innokkaasti innokkaasti tuoda no puhemies edustaja harakka tuossa omassa puheenvuorossaan kuvasi sitä nimenomaan verotukseen liittyvää riskiä huolta mitä myös olemme monesti käyneet läpi eli sitä että paitsi että tätä veroa voidaan välttää tai minimoida esimerkiksi perintötilanteissa niin ilmeinen riski on myös se että tästä valuu iso veromenetys ulkomaille eli käy niin että ei ole selvitetty kylliksi ovatko esimerkiksi nämä ulkomailla olevat tilit verrannollisia tämän kanssa minkä seurauksena sitten esimerkiksi juuri tämän isk tilin omistajat voivat jäädä jäädä suomessa kokonaan osingoista verottamatta ja sama pätee tietenkin toisin päin tämä voi sitten suomalaisia ohjata ulkomaille ja myös sellaisia arvioita on esitetty että että juuri näistä syistä koska tässä on tällaisia tiettyjä elementtejä jotka houkuttelevat eräänlaiseen verosuunnitteluun ei välttämättä käykään niin että tämän muodon kautta se pieni ihminen joka ennen ei ole sijoittanut löytää nyt sitten sen sijoittamisen mahdollisuuden vaan tavallaan ne jotka muutenkin ehkä harjoittavat tällaista eräänlaista verosuunnittelua löytävät tästä uuden reiän jonka kautta voidaan välttää tai minimoida verotusta jos tämä tulee toimimaan niin niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä meidän on esitettävä se kysymys että kannattaako tämä kannattaako tämä satakuusikymmentä miljoonaa täällä joku sanoi hyvin aiemmin että mitkä ovat hyödyt suhteessa kustannuksiin ja mielestäni tässä tapauksessa arvovalinnan tulisi puhemies olla toisenlainen eli siis kannatin edustaja harakan esityksiä

arvoisa herra kun sain kunnian toimia valtiovarainvaliokunnan verojaostossa useamman vuoden ehkä yksi keskeisimpiä ajatuksia ja asioita iskostui mieleeni se kävi ilmi kaikissa niissä veroseminaareissa ja verokeskusteluissa joissa jaoston kanssa kävimme se ajatushan lähti siitä minkälainen on hyvä verojärjestelmä hyvän verojärjestelmän ensimmäinen tavoite on toimittaa ja toteuttaa fiskaalista tavoitetta eli kerätä tuloja toinen tavoite on se neutraalisuusperiaate että kaikkia tapoja toimia kohdellaan yhdenmukaisesti se kolmas ajatus minkä edustaja harakka toi hyvin esiin on juuri se että tiiviit veropohjat mahdollistavat ne alemmat verokannat tästähän siinä on kysymys ja kun miettii erilaisia ehdotuksia joita tehdään niitä pitää pohtia suhteessa hyvän verojärjestelmän periaatteisiin ole tarkoituksenmukaista mielestäni puhkoa veropohjaa sellaisilla erillisillä veroinstrumenteilla jotka kulkevat vastavirtaan suhteessa siihen mitä pidämme hyvin yleisesti hyvän verojärjestelmän periaatteina se mikä minua ehkä eniten tässä hämmästyttää on se että jos kaikkien meidän tavoite on yhdenmukainen eli se että säästäminen ja osakesäästäminen on kannatettavaa me kaikki kannatamme sitä mutta jos meillä on ehdotus joka toimii vastoin asetettua tavoitetta tiedämme mitä on tapahtunut ruotsissa tiedämme mitä valtiovarainministeriön yritysverotusasiantuntijaryhmät ovat sanoneet minkä takia näin härkäpäisesti juuri tästä yhdestä keinosta pidetään kiinni jos se ei toteuta sille annettua tehtävää tästä esimerkiksi edustaja heinonen asiallista rauhallista ja analyyttista keskustelua kaipaisin ehkä tästä päästään siihen ytimeen että kuten todettua osakesäästötilin ajatus on kannatettava sitä tuskin on kukaan tässä salissa kyseenalaistanut mutta kysymys on juuri siitä että esitys ei tue tätä kannatettavaa ajatusta ja tulee kalliiksi toivon myös kun keskustellaan tästä osakesäästötilistä että keskustellaan sitten siitä eikä niistä mielikuvista joista keskusteltiin tämän esityksen lähetekeskustelussa ja tässä ja nyt

tuntuu että minulla on puheenvuoro täällä näin mutta toki kohta päästään varmaan uudestaan debattiin ja tämä koskee ihan kaikkia mikä on se verotuksen lykkääntymisvaikutus joka on sitten ulkomaille menevän verovuodon osuus jos sen summaksi on arvioitu vuosittain satakuusikymmentä miljoonaa euroa se on aika iso summa ja siksi pidin hyvänä ajatuksena sitä että esimerkiksi edustaja harakka lähti ajattelemaan mitä muuta tuolla summalla voitaisiin tehdä jotta päästäisiin kohti sitä yhteisesti jaettua tavoitetta sen takia ajatus siitä pienten osinkotulojen verotuksen lieventämisestä jota edustaja kivirantakin tervehti ilolla voisi olla yksi ratkaisu tai sitten se että ihan tuloverotukseen voidaan voidaan puuttua silloin voidaan miettiä mikä on sopivin keino kulkea kohti tavoitetta jos me voimme tunnistaa yhteisiä keinoja kulkea kohti yhteistä tavoitetta miksi ei valita niitä vaan pidetään härkäpäisesti kiinni joistain esityksistä joiden

eivät vastaa tavoitetta kun puhuttiin verojärjestelmästä kokonaisuudessaan niin on hyvin ilmeistä että tuskin kukaan tässä salissa pystyy että tämäntyyppinen erityinen veroinstrumentti olisi jotenkin linjassa hyvän verojärjestelmän periaatteiden kanssa tuskin päinvastoin se on oikeastaan ristiriidassa niiden kanssa kiinnittäisin kyllä huomiota siihen että jos meillä on naapurimaassa kutakuinkin samantyyppinen järjestelmä jossa on myös rahastot otettu mukaan siihen ja se tekee siitä järjestelmästä anteliaamman

jos me näemme suoraan että se ei ole lisännyt

itse sijoitusten määrää niin miten me voisimme kuvitella että yhtäkkiä päinvastainen tilanne tapahtuisi suomessa mihin tämä oletus perustuu usein kun tehdään esityksiä ne pitää pystyä perustelemaan ja argumentoimaan se on kaiken päätöksenteon pohja että tehdään tietoon parhaaseen tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä muuten tämä homma menee ihan mielikuvamaailmaksi tahdon ottaa esille sen argumentin minkä edustaja harakka otti myös esiin tuosta verovuodosta kun olen keskustelut tästä osakesäästötilistä myös monien voisi sanoa lukuisten kansanedustajien kanssa tuolla eduskunnan kuppilassa ja muualla niin monille on tullut siis yllätyksenä se että ulkomaalaiset osakesäästötileille sijoittaneet ihmiset on vapautettu vapautettu osinkoverosta jos minä esimerkiksi jossain vaiheessa päättäisin siirtää kirjani pois suomesta välttyisin osinkoverolta ja valtiovarainministeriön ei siis minkään puoluetoimiston vaan valtiovarainministeriön arvion mukaan tämän verottoman ulosmittauksen kustannus olisi viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa se on aika suuri summa toinen aiheellinen kysymys mihin toivoisin muun muassa vaikka edustaja kivirannan jaoston puheenjohtajana ottavan kantaa on riski että ulkomaalaisiin sijoitustileihin jolloin tuolta viidenkymmenentuhannen euron sijoituskatolta häviää pohja se on iso riski ja toivoisin että nämä riskit tunnistetaan niitä käsitellään ja niistä argumentoidaan tässä salissa vmn yritysverotuksen raportti oli erittäin hyvä suosittelen sitä kaikille se raportti kumoaa oikeastaan kaikki tänään täällä esitetyt argumentit osakesäästötilin puolesta tässä yhteydessä voisi sanoa se siitä asiantuntijoiden kuulemisesta mistä muun muassa kokoomus on pitänyt kovaa ääntä kun se on kritikoinut sitä että antti rinne sdpn puheenjohtaja ei ole halunnut kuulla tarpeeksi asiantuntijoita tässä pata kattilaa soimaa edustaja heinonen

argumentit esiin jos on ilmeistä että näillä ei ole välitöntä merkitystä kotimaiseen talouskasvuun suomalaisten kotitalouksien taloudellisen aktiivisuuden ja sijoitusaktiivisuuden parantamisen kannalta kannalta jos ei ole olennaista vaikutusta kotimaisten yritysten rahoituksen saannin parantamisessa niin miksi me teemme tällaisia esityksiä nämä äskeiset puheenvuorot sitaatit tulevat suoraan valtiovarainministeriön yritystukiarvioryhmältä suoraan asiantuntijoilta miksi ne sivuutetaan täällä näin ja tilalle otetaan jotain mielikuvia tämä minua ihmetyttää kokonaisuudessaan on pakko sanoa se että kun puhutaan näistä esityksistä ja siitä mihin on varaa ja puhutaan työllisyydestä ja taloudesta niin herää myös se kysymys että jos hallituksella on ollut varaa yrittäjävähennykseen metsälahjavähennykseen perintö ja lahjaverotuksen alennukseen ja nyt sadankuudenkymmenen miljoonan euron verovuotoon aikana

puheenvuoroa voi puhua vaikka monta tuntia niin meillä on yhteiset pelisäännöt ja suositukset minkä mukaan menetellään ja seitsemän minuuttia on ehdoton maksimi

totta että ne ovat suosituksia mutta se on toki edustaja yanar meidän yhteinen sopimuksemme että me noudatamme täällä yhteisiä pelisääntöjä se on kunnioitusta meitä toisia edustajakollegoja kohtaan että me pidämme siitä kiinni mitä olemme yhdessä sopineet ja kiitos

kritiikin perusteella jota salin vasemmalta laidalta tulee ja nyt myös vihreiltä jotka ovat toki hivenen siirtyneet uuden puheenjohtajansa haaviston johdolla takaisin lähemmäksi keskustaa se näyttää olevan heille edelleen kipeä paikka että tavallinen suomalainen veroja maksava ihminen pystyisi sijoittamaan pieniä summia tällaiseen järjestelmään jossa annettaisiin

näille tavallisille suomalaisille veronmaksajille perheenisille perheenäideille palkansaajille siis samanlainen mahdollisuus kuin aiemmin on ollut vain ainoastaan suursijoittajilla en ymmärrä minkä takia sitä halutaan vastustaa että tavallinen ihminen laittaa viisikymmentä euroa tai sata euroa tai kaksisataa euroa tähän järjestelmään

osingot saa siis sijoittaa tämän osakesäästötilin sisällä uudelleen ilman että välissä menee veroa tämä on mielestäni hyvä järjestelmä tähän tulee myös katto tilille siirrettäville varoille viisikymmentätuhatta euroa mutta se ei siis tarkoita sitä mitä tässäkin salissa lähetekeskustelussa annettiin ymmärtää ja aika ajoin myös debattipuheenvuoroissa ei tänään mutta aiemmin että että tässä olisi vain näin suurista summista kyse tämä on katto sinne voi lähteä sijoittamaan pienempiäkin summia sen takia tämä toimii nimenomaan ihan tavallisille suomalaisille palkansaajillekin hyvin puheenjohtaja rinne elokuussa kolmaskymmenes kahdeksatta viime syksynä totesi että hän ei tyrmää osakesäästötiliä minun mielestäni se oli hyvä avoin katsanto siihen että annetaan tämä sama mahdollisuus suursijoittajien sijaan myös suomalaisille palkansaajille eikä tämä satakuusikymmentä miljoonaa josta täällä on puhuttu ole menetettyä veroa vaan se on itse asiassa siirtyvää verotuottoa joka siis maksetaan siinä vaiheessa kun

toiminut hyvin uskon että verojaoston jäsen edustaja suutari tulee tähän laajemminkin omassa puheenvuorossaan huomiota kiinnittämään mutta vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen ruotsissa on avattu kaksi pilkku kolme miljoonaa tiliä ja yhteensä yhdellä pilkku seitsemällä miljoonalla ruotsalaisella on tällainen tili meidän tilimme ei ole siis yksi yhteen tämän ruotsin mallin kanssa mutta tuomme tämän mahdollisuuden nyt myös suomalaisille palkansaajille mikä minun mielestäni on enemmän kuin tervetullutta

puhemies suomessa on julkaistu joskus parikymmentä vuotta sitten kirja josta on otettu mielestäni kai kymmenen painosta se on vesa puttosen ja tero kivisaaren kirjoittama vesa puttonen on ollut muun muassa pörssin pörssin toimitusjohtaja mutta on aalto yliopiston rahoituksen professori ja tero kivisaari on ollut monessa finanssialan tehtävässä tämän kirjan nimi on vaurastuminen varteenotettava vaihtoehto siinä on käsitelty eri sijoitusmuotoja ja niiden riskejä ja tuottoprosentteja historiallisesti pitkältä ajanjaksolta se on sanoisinko erittäin hyvä kirja sellaiselle jolla on mielenkiintoa näihin asioihin se sopii maallikonkin luettavaksi mutta kyllä siinä asiantuntijoillekin on paljon sellaista vakuutusta lähinnä siteerauksia muista maista vertailu suomen ja ruotsin välillä on hyvä tehdä siinä mielessä että suomi on pääomamarkkinoilla monella mittarilla varmaan viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotta jäljessä ruotsista ruotsissa ovat kotitaloudet olleet aktiivisia pörssisijoittajia varmaan viisikymmentä luvulta sosiaalidemokraatit ovat ruotsissa ajaneet sitä että ihmisen ja perheen kannalta on hyvä jos heillä on sellaista vaurautta jonka varassa voi ottaa riskejä vastaan tai suorittaa erilaisia hankintoja kun tarve tulee hyvä no suomessa ratkaistaan vain ikävästi pikaluotoilla joista seuraa usein enemmän ongelmia kuin ratkaisuja mikä näkyy muun muassa maksuhäirintärekisterissä kolmesataakahdeksankymmentätuhatta maksuhäiriöistä valtaosa näistä olisi voitu välttää näissä kotitalouksissa joissa niitä pikaluottoja on on otettu jos heillä olisi ollut likvidiä varallisuutta joko pankkitilejä tai sitten pörssinoteerattuja osakkeita pörssinoteeratun yhtiön osake on itse asiassa käytännössä saman päivän tai saman viikon aikana vaihdettavissa valuuttaan eli euroon jolla voi sitten maksaa mitä haluaa se että suomessa tämä tilanne on pikaluottojen osalta mennyt näin on itse asiassa erittäin huolestuttavaa siellä moni joutuu vaikeuksiin tämä ruotsin pääomamarkkina näkyy myös siinä että ruotsin pörssilistalla taitaa olla yli tuhat yritystä kun suomessa saadaan koolle ja uusienkin yritysten hakeutuminen pörssiin on aika hidasta pääomamarkkinat ovat kuitenkin kansantalouden kannalta välttämättömiä sinne tulee rahaa sieltä menee rahaa suomalaiset sijoittavat rahaa säästötileille ja kyllähän se sieltäkin välillisesti saattaa lähteä saattaa lähteä ihan muihin tarpeisiin mutta se ei tuota siellä säästötilillä juuri mitään voi olla jopa negatiivinen korko mutta keskimääräisessä osakesijoituksessa jos on hajautettu salkku pitkän aikavälin tuotto on kuusi viiva kahdeksan hajautusta toki pitää olla jos saman rahamäärän sijoittaa sitten rahasto osuuksiin niin rahasto osuuden hoitaja ottaa kaksi prosenttiyksikköä ja korkoa korkoa korolle periaatteessa sillä on merkittävä vaikutus minä en oikein ymmärrä koko vastustusta mutta minä olen ymmärtänyt niin että se johtuu tästä sadankuudenkymmenen miljoonan veromenetyksestä kun sen panee paperille niin valtio saa siitä sadastakuudestakymmenestä miljoonasta lievän voiton sen takia että se osinko jää sinne veropohjaan siitä lasketaan sitten aikanaan se tuoton mukainen verokanta ja minun mielestäni satakuusikymmentä miljoonaa muuttuu noin kahdeksisadaksiviideksikymmeneksi miljoonaksi eli tässä investoidaan ja valtio pääsee siihen suurempaan verokantaan mukaan eikä tässä mitään veronkiertoa tai verosuunnittelua sen enempää ole minusta tämä on järkevä veikkaan että koko pääomaverotus on menossa kovaa vauhtia tähän suuntaan virohan on siirtynyt ajat ajat sitten samanlaiseen ja monessa muussa instrumentissa veroa siirtänyt mutta vastaavasti verottaja saa suuremman määrän verotuloja valtiovarainministeriön yleisissä periaatteissa näyttää dominoivan tämmöinen staattinen tarkastelu joka tässä on ilmeisesti hämännyt monia en minä ymmärrä että tässä valtio jäisi nuolemaan näppejään saman totesi valiokuntakuulemisessa finanssialan professori timo rothovius joka totesi että tämähän on valtiolle varsin hyvä tulolähde kun enemmän tulee tätä veropohjaa ja siitä sitten absoluuttisesti samalla verokannalla tulee enemmän verotuloja tässä täytyy olla nyt joku paha väärinkäsitys mutta en minä sille mitään voi jos te haluatte vastustaa teillä on kaikki oikeus siihen mutta joskus tuntuu siltä että kannattaako oman kannattajakuntansa tilannetta tällä lailla vaikeuttaa kun tässä kerrankin olisi mahdollisuus auttaa ihmisiä vaurastumaan ja välttämään pikaluottoja

arvoisa herra puhemies

osakesäästämisen suosio ole lisääntynyt ruotsissa kun siellä lanseerattiin vastaava tili isk tilejä on ruotsissa avattu vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen jo kaksi pilkku kolme miljoonaa kappaletta siellä ei ole tätä rajoitusta niin kuin suomessa että yhdellä ihmisellä on mahdollista olla vain yksi tili vaan siellä saa niitä olla useampikin ja todellakin kuten edustaja heinonen totesi

omistajia on nyt jo yksi pilkku seitsemän miljoonaa tämän tilin vuotuinen kasvu on ollut kaksikymmentä viiva satakymmentä prosenttia elikkä alkuvaiheessa yli sadan prosentin nousua oli näitten tilien määrässä ja nyt vielä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista prosenttia ja se kasvu jatkui samalla tavalla minä en kyllä tiedä mistä ovat nämä tämän päivän tiedot joita täällä on levitetty että ruotsissa ei ole osakesäästäminen tämän myötä kasvanut minun mielestäni se on justiinsa kasvanut näissä vähemmän varallisuutta omistavissa perheissä ruotsissa ja saman se tulee tekemään täällä suomessakin no minä luettelen vain pelkästään faktoja täällä arvoisa puhemies tämä rinnastaminen on otettu myös täällä esiin kuten siellä valiokunnan lausunnossa tulee hyvin ilmi tämä suomalainen tili ei ole monessakaan tilanteessa rinnastettavissa esimerkiksi ruotsalaiseen isk tiliin sen verotus on aivan erilaista

veroa maksetaan vasta siinä vaiheessa kun on nostettu ja se miten se vero lasketaan on aivan erilaista kuin esimerkiksi muualla pohjoismaissa ja sitten vielä siinä on viidenkymmenentuhannen euron katto minun mielestäni on hyvin selvää ettei tällä perusteella pysty rinnastamaan toisia tilejä ja sijoittamaan ruotsin isk tiliin ja vaatimaan sitten suomen verottajalta palautuksia sillä perusteella että siellä ei ole samanlaista verotusta kuin suomessa mutta tämä on on minun mielipiteeni en sano tätä faktaksi mutta tämän sanon asiantuntijalausuntojen perusteella

no tästä suomalaisesta osakesäästötilistä maksetaan siis

osingosta ja niistä muista tuloista vasta silloin kun sieltä nostetaan sitä ja on esitetty täällä että se olisi huono asia minun mielestäni tämä on se hyvä asia jolla ikään kuin suositaan piensijoittajaa sijoittamaan varallisuuttaan sellaiseen joka tuottaa kaikista parhaiten ja tässä on tämä korkoa korolle tuotto myös

jos ajatellaan sitä että me menetämme satakuusikymmentä miljoonaa tämä on laskettu niin että meillä tällä ei ole mitään dynaamisia vaikutuksia olemassa

varovaisuussyistä laskettu vaikutukset niin että tässä ei ole mitään seurauksia siitä että ihmisten varallisuus kertyy ja siitä mitä he sillä tekevät sitten myöhemmin mielestäni tämä on paljon suurempi mahdollisuus ja tulo valtiolle kuin mitä alkuvaiheessa sadankuudenkymmenen miljoonan siirretyt verot ovat kiitos arvoisa puhemies

eduskunta on säätämässä lakia osakesäästötilistä jonka käyttöönotto vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa parantaa kansankapitalismin edellytyksiä ja myös tavallisen suomalaisen kannustimia sijoittaa palkastaan palkastaan käteen jäävistä tuloista kotimaisten yhtiöiden osakkeisiin osakesäästötilin sisällä syntyvät myyntivoitot ovat verottomia samoin osingot mutta näitä tuottoja kuitenkin verotetaan kun nostetaan osakesäästötililtä ja kuten täällä on todettu tämä mahdollistaa korkoa korolle ilmiön tehokkaamman hyödyntämisen mistä verottajakin saa myöhemmin oman osansa joskin vasta pienellä viiveellä tässä istunnossa on puhuttu paljon ruotsin esimerkistä ja se on toki hyvä muistaa mutta tulee muistaa myös se että suomalainen kansankapitalismi on ollut varsin pienimuotoista ruotsiin verrattuna meillä yli kahdeksankymmenen miljardin miljardin euron edestä kansalaisten varallisuutta makaa melko tuottamattomana pankkitileillä ja erityisesti ennätysmatalien korkojen aikana tämä tarkoittaa vuosien kuluessa talletusten reaaliarvon merkittävää laskua arvoisa puhemies suomalaisia onkin syytä rohkaista kansankapitalismin pariin sitä kautta sitä kautta myös yritysten omistus on paremmin kotimaisissa käsissä ja tämä mielestäni myös luo paremmat edellytykset säilyttää työpaikkoja suomessa osakesäästötili on myös omiaan lisäämään suomalaisten ymmärrystä taloudesta taloudesta jos se innostaa kartuttamaan varallisuutta pitkäjänteisen osakesäästämisen avulla tämä rahatalletusten yhteissumman viidenkymmenentuhannen euron yläraja varmistaa sen että hyötyjiä ovat ennen kaikkea tavalliset kansalaiset tulee muistaa että läheskään tuota summaa ei tietenkään tarvitse tuohon osakesäästötilille tallettaa eikä moni varmaan aluksi niin teekään monelle säästäväiselle suomalaiselle osakesäästötili antaa uuden tavan kartuttaa varallisuuttaan suomalaisten varallisuus painottuu nykyään hyvin vahvasti asuntoihin sitä vastoin osakkeisiin sijoitettaessa pienestäkin pääomasta voi vuosien myötä kasvaa melko mukava summa joka antaa taloudellista turvaa vaikkapa työuran päättyessä arvoisa puhemies osakkeet ovat tilastojen mukaan noin kolmenkymmenen vuoden jaksolla varsin turvallinen vaihtoehto kun inflaatio huomioidaan ne ovat jopa vähemmän volatiileja volatiileja kuin esimerkiksi joukkovelkakirjat tämä kannattaa myös pitää mielessä arvoisa puhemies totean vielä tähän lopuksi että kun tämä osakesäästötili otetaan käyttöön niin osakesijoittaminen sen kautta tulee houkuttelevammaksi paitsi tilisäästämiseen verrattuna myös kalliita hallinnointipalkkioita veloittaviin osakerahastoihin verrattuna ja samalla tavalliset osakesäästäjät pääsevät verotuksellisesti lähemmäs osingot verotta saavien suursäätiöiden kohtelua tämä on varmasti

arvoisa puhemies en itse ihan kaikkea ymmärrä mitä täällä puhutaan sijoitusrahastot yleisesti kai hyväksytään mutta sitten jos mahdollisuus ikään kuin sen saman verokohtelun alle päästä mikä on sijoitusrahastoista niin se on joidenkin mielestä huono asia ja toinen juttu oma talousnäkemys kyllä arvioi niin jos täällä pankkitileillä on ihmisten rahoja yli kahdeksankymmentä miljardia että eiväthän ne suinkaan siellä loju tai makaa vaan kyllähän ne ovat talouselämän käytössä silloin tallettaja vain on itse ulkoistanut ne pankille joka tekee sijoitustoimintaa ja toivottavasti virkistää siten suomalaista teollisuutta ja yritysmaailmaa näillä rahoilla niin etteivät ne mene sitten ihan asuntosijoittamiseen ja muualle että näistäkin pitäisi puhua oikeilla nimillä mutta arvoisa puhemies varsinainen asia on että ainakin itse annan arvoa sellaiselle lainsäädännölle joka lähtee yksinkertaisesta asiasta ja voiko tämän yksinkertaisempaa enää olla perheelle isä tai äiti tai miten vain katto on viisikymmentätuhatta he voivat pieniäkin määriä sijoittaa rahaa sinne tilille ja ostaa osakkeita ja unohtaa ne sinne eikä tarvitse tehdä mitään ei kai tämän yksinkertaisempaa järjestelmää voi olla ja kuten ensimmäisessä että kun lapset tulevat täysi ikäisiksi niin oli se vaikka muutama tuhat enemmänkin mitä vain se summa niin sen voi panna ja sitten aikanaan vain katsoa mihin suuntaan se kehittyy ja eihän veronmaksua tällä pääse koskaan karkuun kuten edustaja lehti sanoi se raha karttuu ja karttuu ja sitten kun sitä ruvetaan ulos ottamaan niin valtio saa entistä enemmän verotuloja minä itse pidän tätä

ihan tavallisia pienosakesäästäjiä kohtaan ja niin kuin sanoin tämmöinen laki olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta

arvoisa puhemies olisi toki ollut todella hienoa päästä tänne istuntosaliin kehumaan hallitusta kerrankin mutta en valitettavasti pysty tekemään niin ja uskon että minulla on älkää lähtekö kokoomuksen edustajat yhtään mihinkään argumentit siihen koska niitä en ole sieltä puolelta kuullut siis se idea on hyvä että saadaan kansankapitalismia kukoistamaan me kaikki

haluamme että tavallinen suomalainen pääsee sijoittamaan se kaikki on ok mutta kun tullaan tähän toteutukseen niin tässä on hirveästi ongelmia ja ja kokoomukselle kokoomukselle tämä näyttää olevan ideologinen kysymys sellainen asia joka perustuisi asiantuntijakuulemisiin koska en ole ihan oikeasti tässä puhutaan ihan hatusta vedetyistä argumenteista ja ja aika luovasti maalaillaan positiivista kuvaa no yksi argumentti on se että ruotsin esimerkki ei kannusta siihen että että tavallisten ihmisten sijoittaminen sijoittaminen nyt mitenkään älyttömästi kasvaisi vaikka siellä on paljon avokätisempi järjestelmä itse asiassa mietinnössä taitaa jopa

että siinä on riski että että tämä kasvattaa tuloeroja en nyt muista tarkkaa muotoilua mutta tämä jo kertoo siitä kuka tästä hyötyy kannattaa vaikka tutustua siihen mietintöön verojaoston jäsenenä toinen juttu on on tässä esille tuotu asia liittyen rinnastamiseen eun muissa maissa oleviin samankaltaisiin tuotteisiin tavallaan jos me tässä keskustelussa rinnastamme isk tileihin jotka ovat ruotsissa ja eussa on kaksikymmentäkahdeksan maata tällä hetkellä jos britit eivät nyt lähde eusta niin niin aika monessa maassa saattaa olla samankaltaisia tuotteita eli siellä on verovuodon riski olemassa eikä tämä ole mikään fiiliskysymys vaan vaan kuka tahansa tätä voi haastaa mitä te kokoomuksen edustajat silloin teette monta monta porsaanreikää tässä on yksi selkeä porsaanreikä tälleen kansankielellä selitettynä on on seuraava annan nyt tällaisen esimerkin koska uskon että te ymmärrätte paremmin jos annan tämän esimerkin olen kolmekymmentäyksi jos vaikka alkaisin sijoittamaan tähän osakesäästötiliin seuraavat kolmekymmentä vuotta vuotta ja sen jälkeen muuttaisin toiseen maahan siirtäisin kirjat ja perhe siis henkilökohtaisesti yksi ihminen pystyy saamaan tämän mutta monet muutkin perheenjäsenet voivat tätä tätä samaa instrumenttia käyttää eli kun kuka tahansa meistä muuttaa ulkomaille niin niin mitä siinä vaiheessa kävisi siinä olisivat arvonnousut sun muut ja veroedun lykkääntymiset silloin muuton yhteydessä jos minä realisoisin realisoisin sen sen tilin muuton jälkeen eli kun olen siirtänyt kirjat johonkin muuhun maahan espanjaan italiaan turkkiin ihan sama minne minä maksaisin kyseisen maan veroprosentin ja suomi ei saisi tästä kolmenkymmenen viiva neljänkymmenen vuoden sijoittamisesta penniäkään kuuleeko hallitus

eli te luotte nyt tilanteen jossa veron välttely tulee olemaan jopa suhteellisen helppoa mutta kyllä tavallaan kauhein asia tässä koko keskustelussa on se että palkansaaja maksaa joka ikisen pennin jonka hän joutuu maksamaan ja ei ei pakene vaikka veroa mutta sitten luodaan mahdollisuuksia varsin hyvätuloisille vältellä veroja

perintötilanne josta on puhuttu on on myös hyvin ongelmallinen tässä tuli hyviä puheenvuoroja siitä että jos jollain ja hän hän vaikka menehtyy niin

monen monen vuoden tai monen kymmenen vuoden arvonnoususta ei makseta veroa perintövero siis joka tapauksessa maksetaan anteeksi

nyt vain minusta tässä on tullut hyviä vertauksia että vähintään maksaa vuodessa ja se on siis satakuusikymmentä miljoonaa no mitä me voisimme tehdä tällä samalla rahalla joka hyödyttää nyt nyt suurituloisia me voisimme sadalla miljoonalla saada maksuttoman toisen asteen tehtyä voisimme saada monia muitakin asioita tehtyä mitkä ovat todella vaikeita esimerkiksi oikeistopuolueille koska ne eivät ole vastuullisia päätöksiä mutta jostain ihmeen syystä tämä on vastuullinen päätös kuten sanoin itse olisin halunnut kehua tätä esitystä itse olisin halunnut tulla tänne ja sanoa kerrankin kiitos hallitukselle koska neljän vuoden aikana niitä kertoja ei minun mielestäni ole ollut en ainakaan itse muista mutta tämä on siis sitä lainsäädännön tekoprosessia jota minä en kauheasti arvosta että kuullaan asiantuntijoita asiantuntijat tuovat tuovat negatiivisia ajatuksia kyseisistä hallituksen esityksistä mutta niitä ei huomioida koska ideologisesti halutaan viedä jotain eteenpäin

sanoisin että hallituspuolueiden kannattaisi miettiä mutta koen että nyt olemme aika loppumetreillä niin te ette tule muuttamaan mielipidettänne

ei tässä varmaan jää mitään muuta lisättäväksi mutta tässä on meidän huolemme perusteltu ja ja olisi kiva kuulla argumentoituja vastauksia mutta

tälläkin hetkellä täällä neljä edustajaa jotka räpläävät kännyköitään no katsotaan tuleeko mitään mitään vastauksia vai vai mennäänkö taas ideologialla pohtikaa vähän

arvoisa

yhteydessä ja aika paljon puhutaan mielikuvista ja ja aika paljon vähemmän faktoista minä vielä ehkä yrittäisin kiteyttää muutamaan muutamaan teemaan tämän tämän keskustelun mehän kaikki kannatamme markkinataloutta mutta usein sanotaan että markkinata louden kannattajat voi jakaa kahteen leiriin on ne jotka ovat pro market ja ne jotka ovat pro business pro market eli ne jotka kannattavat kilpailua ja markkinoita vastaan ne jotka kannattavat elinkeinoelämän etuja pro market ajatteluun kuuluu siis kilpailun edistäminen ja siihen kuuluu myöskin esimerkiksi sijoitusmuotojen neutraalius se että että mikään verokohtelu ei kannusta sijoittamaan johonkin tiettyyn kohtaan vaan yksinomaan sen sijoituksen itsessään antama tuotto ja tähän liittyy tietenkin neutraali verojärjestelmä jossa se itse toiminnan tuotto on se syy miksi jokin investointi tehdään eikä se että siitä saadaan verohyötyä tässä ajattelussa siis verotukien karsinta on on olennaista ja on murheellista että esimerkiksi

ei päässyt eteenpäin ja sitten on se toinen puoli joka nyt tässä osakesäästötilin yhteydessä on päässyt voitolle eli tämä pro business puoli joka tässä haluaa mieluummin saada aikaan verotuksen neutraaliudesta tinkien ja verotukia lisäten lisää liiketoimintaa ehkä ennen kaikkea pankeille ja samalla leimata ne ihmiset jotka jotka faktoihin perustuen haluavat pitää huolen sekä veropohjan tiiviydestä että verojärjestelmästä ja kuten minä tässä esittää esimerkiksi verotason alentamista piensijoittamisen houkuttelevaksi tekemistä suoraan veroa alentamalla eikä tällaisia härveleitä rakentamalla toinen mitä täällä sanottiin oli se että tämä osakesäästötili olisi yksinkertainen tavallisille ihmisille itse asiassa eivät rahastosäästäminen ja suora osakesäästäminen ole vaikeita tälläkään hetkellä se on hyvin yksinkertaista vaimonikin on avannut tällaisen arvo osuustilin ja se se osoittaa että se ei ole kovin kovin monimutkaista kenellekään mutta kysymys on siitä että se voi olla tekijälle yksinkertainen mutta se koko verojärjestelmän kannalta on äärimmäisen monimutkainen ja tämä monimutkaistaa ja tekee entistä vaikeammaksi koko verojärjestelmän sitten on verrattu ruotsiin ja viroon ja tässäkin ikävä kyllä vähän liikaa mielikuvapohjalta tosiasia on se että kun isk tilit aloitettiin vuonna kaksituhattakaksitoista niin viiden vuoden aikana ruotsin tilintarkastusviraston riksrevisionenin laskelmien mukaan oli menetetty verotuottoja euroina neljä miljardia euroa viidessä vuodessa sen verran ruotsalainen hyvinvointivaltio oli siirtänyt etuja tavallisilta veronmaksajilta supistuvalle sijoittajajoukolle ja todellakin kun katsoo euroclearin tilastoja kun tämä ruotsalainen tili alkoi niin ruotsalaisista yhdeksäntoista prosenttia sijoitti tukholman pörssiin ja viisi vuotta myöhemmin heitä oli kahdeksantoista prosenttia kuten suomessa ruotsissakin sijoittaminen keskittyy

että se on esimerkki sitten muillekin lisäksi

on on huomattava että nyt tässä suomen mallissa tarjotaan sellaista veroetua mitä missään muussa pohjoismaassa ei myönnetä se on se että vastoin valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmän esitystä myöskin osingot jäisivät verottamatta tässä mallissa ruotsissa norjassa ja tanskassa kaikissa verotetaan näitä sijoituksia tavalla tai toisella ruotsissa on niin sanottu schablonskatt joka on tällainen ikään kuin automaattinen laskennallinen vero näistä näistä sijoituksista siellä on olemassa siis tällainen menettely jota nyt tässä suomalaisessa mallissa ei tule siitä huolimatta vaikka näissä malleissa on eroja suomalainen malli on siis varsin antelias niin tämä rinnastuksen mahdollisuus josta aikaisemmin puhuin ja joka on vakava huoli jonka myös asiantuntijat jakavat on se johon ei ole kyetty vastaamaan olen olen tietenkin iloinen siitä että edustaja suutari sanoi että minun mielestäni tässä ei ole ongelmaa olisi kuitenkin ikään kuin vastuullisen lainsäädännön ja päättämisen kannalta parempi jos voisimme olla edes hiukan varmempia siitä että tämä riski ei tule toteutumaan en tarkoita että tästä pitäisi mitään notifikaatiota tehdä euroopan unioniin tällä kertaa vaan että se olisi edes tutkittu ja tehty ne vertailut millä millä kriteereillä tällainen rinnastus voi tapahtua sillä kuten kuten todettua jos tässä käy niin että

suomalaisten sijoitukset suomalaiseen varallisuuteen eivät toteudu vaan ulkomaiset saavat suomesta hyödyn ja suomalaiset rahat karkaavat ulkomaalaisille vastaaville tileille niin tämä moninkertaistaa vielä sen jo lasketun sadankuudenkymmenen miljoonan euron veromenetyksen

prosentin osinkoveroon on epäoikeudenmukainen ja lasketaan siis suosiolla piensijoittajien osinkoveroa arvoisa puhemies ja nostetaan näitten nollaverotettujen

arvoisa herra puhemies kun olen kuunnellut näitä puheenvuoroja olen hieman ihmetellyt sitä minkä takia meillä suomessa ollaan niin kateellisia jos joku pikkuisen menestyy ja sattuisi saamaan vähän voittoa niin sitä pitää olla heti kynsin ja kirvein viemässä se henkilökohtaisesti pois tai verottajan toimesta sieltä kaikki mahdollinen toiminta estää meillä suomessahan on se perusongelma että yrityksiltä puuttuu pääomaa se on jos joku yritys otetaan vaikka metsäkoneyritys haluaa laajentaa toimintaansa ja yrittää saada pääomaa markkinoilta laajentaakseen toimintaa ostaakseen koneita ja laitteita ja rakentaakseen vaikka konehallin niin rahansaanti pankeista on tänäpänä äärimmäisen vaikeaa vakuuksia niitä ehtoja on äärimmäisen vaikea täyttää ja pitää melkein olla takaajat tai sitten reaalivakuutta eli esimerkiksi

ja hallituksen esityksessä valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja korostaisin sitä mitä valiokunta on lausunut täällähän lukee mietinnön sivulla viiden näin esitys yhtenäistää toisaalta olennaisella tavalla eri välillisten sijoitusmuotojen verokohtelua se edistää siten neutraalisuutta eri sijoitusmuotojen ja palveluja tarjoavien alojen kesken yhtenäiset verotusperiaatteet tekevät myös tuotteiden vertailun verovelvollisille nykyistä helpommaksi siis eihän tämä ole mikään ensikertainen tämän lajin asia vaan tämä on yksi lisä siihen ketjuun niin että tavallisella suomalaisella ihmisellä on mahdollisuus siihen viiteenkymmeneentuhanteen euroon asti sijoittaa näitä rahoja sinne tilille jos siellä sitä tuottoa syntyy niin se ja sitten kun joskus sieltä realisoi sitä rahaa eli nostaa niitä syntyneitä tuottoja niin sitten siinä yhteydessä maksetaan vero aivan normaalia menettelyä mutta minun mielestäni tässä keskustelussa on hieman tympeä sävy sen suhteen että ei olisi ihmisillä mahdollisuutta pikkuisen enemmän saada tuottoa sille säästämälleen summalle meillähän on se tilanne tänäpänä että kuten sanoi edustaja savio joka käytti äsken aivan erinomaisen puheenvuoron noin kahdeksankymmentä miljardia euroa lepää tuommoisilla nollakorkoisilla tileillä jotka eivät tuota mitään pahimmillaan tappiota edustaja harakka jos te taas kerran kuuntelisitte toisia ymmärrän että te te olette aivan erinomainen kansanedustaja te te tiedätte kaiken toivon että jonain päivänä teistä tulisi vaikka aivokirurgi te varmaan tekisitte hyvää jälkeä mutta kun kunnioittaisitte sitä mitä täällä edustajat ovat sanoneet edustaja savio piti erinomaisen puheenvuoron hän analysoi tätä tilannetta erittäin hyvin hyvänen aika nyt kun näitä suomalaisia sijoitusmuotoja kehitetään on pysyä muun maailman mukana koska me olemme valinneet euroopan unionin jäseneksi liittyessämme liittyessämme avoimen markkinan tien jos joku haluaa rahansa sijoittaa jonnekin vaikka nyt caymansaarille niin se onnistuu aivan vallan hyvin siirtämällä vaikka yritystoiminta kokonaan suomesta pois ja se olisi tälle kansakunnalle se suurin tappio niin että kyllä meidän pitää näitä omia systeemejä pyrkiä kehittämään että ihmiset eivätkä lähtisi sinne caymansaarille

arvoisa puhemies kuten edustaja eestilä tuossa jo aikaisemmin viisaasti totesi eivät ne pankkiin sijoitetut suomalaiset varat missään lepää ne ovat sen pankin vastinetta niille lainoituksille mitä ne antavat esimerkiksi mainitsemallenne metsäkoneyrittäjälle joten ilman niitä varoja metsäkoneyrittäjänne ei saa pankista lainaa ja osakesäästötilillähän ei ole mitään tekemistä tämän rahoituksen kanssa päinvastoin koska suunnattu pörssiosakkeisiin ei siis pienyritysten rahoitushuoltoon kuten täällä jostain kumman syystä koko ajan ikään kuin väitetään eikä tietenkään myöskään vain suomalaisiin osakkeisiin vaan ihan caymansaarelaisiin osakkeisiin amerikkalaisiin ruotsalaisiin norjalaisiin osakkeisiin mutta edelleen se peruskysymys kuuluu miksi sitä jo kaikkein tuottoisinta sijoitusmuotoa pitää erikseen verotuella tukea eivät ihmiset tyhmiä ole että he eivät ymmärtäisi saada rahojaan poikimaan vaan yksinkertaisesti sitä ylimääräistä rahaa jota sijoittaa ei ole ja sitä ylimääräistä rahaa saadaan parhaiten alentamalla tuloveroa

mennään puhujalistaan koska seuraavat puheenvuorot ovat henkilöille jotka pyysivät nyt myös vastauspuheenvuoroa elikkä ensimmäisenä edustaja eestilä ja sitten edustaja suutari
arvoisa puhemies täällä edustaja yanar nosti esille kokoomuksen ikään kuin ideologisena tavoitteena että me jollain tavalla haluaisimme mahdollisimman vähän maksaa veroja ja sillä tavalla tämmöisiä hallituksen esityksiä sitten tuoda tähän suureen saliin mutta kyllä minä itse edelleen näen ettei tässä mitään ideologiaa ole taustalla vaan ihan puhtaasti se että me teemme ja laajennamme ihan tavallisten ihmisten mahdollisuuksia säästää rahaa ja sitten jollakin tavalla tukea suomalaisia pörssiyrityksiä toki ulkomaalaisiakin pörssiyrityksiä itse edelleen korostan tätä yksinkertaisuutta mikä tähän sisältyy tänne voi panna rahaa ostaa osakkeita ja unohtaa ne sinne ei tarvitse millään tavalla tehdä veroilmoituksia mistään luovutusvoitoista ja luovutustappiosta niin että sitten aikanaan kun nostaa sieltä rahaa verotetaan sen mukaan mitä on pannut pääomia ja mikä sen senhetkinen arvo on kun rahaa nostaa aika paljon täällä on on myös puhuttu isk tilistä joka on ruotsissa ja siellähän tilanne on täysin päinvastainen siellä verotetaan sitä tilin arvoa kunakin vuonna ja se verotus on on erittäin pieni en muista onko se jotakin nolla pilkku kuusikymmentäviisi prosenttia tai jotakin tämmöistä ja sitten kun ihminen nostaa sieltä rahoja niin ne ovat verovapaita pylväät koko ajan nousevat kuinka paljon sitä tiliä siellä käytetään sitä halutaan ikään kuin edistää minä näkisin tämän jopa niin että tämä on erinomainen mahdollisuus perheelle kun lapset tulevat kahdeksantoista vuotiaiksi panna pieniä summia tälle tilille ja ostaa jotakin vaikka kotimaisia osakkeita tai mitä haluaa ja ikään kuin taloustietoa ja taitoa lähteä tällä tavalla opettamaan kun säästetään ja sijoitetaan viisaasti niin siitä voi sitten vanhemmitenkin nauttia ja tietenkin sitten kun nostaa näistä

arvoisa puhemies tässä on kysymys osakesäästötilin ja kertamaksullisten eläkevakuutus ja vakuutustuotteiden tuloveron uudistamisesta elikkä me olemme puhuneet vain tästä osakesäästötilistä ja täällä

että tässä olisivat asiantuntijat enimmäkseen duubioineet tätä eivätkä olisi tämän puolesta lausuneet mutta sitten ajattelin että katsonpa omat muistiinpanot näiltä asiantuntijoilta ja tuon niitä teille sitten tässä esille etla lausuu että osakesäästötilin veromalli on samantapainen kuin rahastoissa kun on sijoitusrahastoja niin silloin sijoittaminen on edullista elikkä tämä ei ole kunnianhimoinen ja tämä ei tule olemaan kovin suosittua etla ennusti tällä tavalla ja sen perusteena oli se että tässä on tämä katto olemassa viisikymmentätuhatta ja sitten se että tässä on tämä vero vero kuitenkin olemassa vatt lausui näin että tämä osakesäästötili toteutettuna mahdollistaa verotuksen ikuisen lykkäämisen elikkä tämä oli se terävin kärki tässä arvostelussa kun verotuksesta luovutaan

niin no tämä on minun muistiinpanoni minun mielestäni tämä perintövero tulee olemaan vielä välissä

ja sitten turun yliopisto lausui että tässä on pyrkimys suoran osakesijoittamisen ja kansankapitalismin kasvattamiseen ja että tämä on hyvä asia mutta onko tarpeen tämä viidenkymmenentuhannen euron raja elikkä puoltava lausunto mutta duubioi tätä rajaa itä suomen yliopisto tämä kannustaa kansalaisen osakesäästämiseen ja tämä on hyvä mutta tällä hetkellä on olemassa myös sijoitusrahastot on samanlaiset veroedut kuin on duubioitu yleisesti elikkä sijoitusrahastossa sinä voit tehdä samalla tavalla laittaa sinne rahan ja ei tarvitse ikinä maksaa

veroja jos et sinä nosta

se rahasto kasvaa omia aikojaan siellä ihan samalla tavalla kuin tämä osakesäästötili tampereen yliopisto tämä tuo uuden mallin pääomaverotukseen lisää kyllä neutraliteettia sijoitusrahastoihin nähden elikkä muihin sijoitusrahastoihin nähden tämä lisää neutraliteettia joo joo mutta kun sijoitusrahastot ovat jo olemassa ja niissä on omat lait täällä on puhuttu koko ajan näistä vakuutussäästökuorista ja muista mutta asiantuntijat puhuvat sijoituksista rinnasteisesti rahastoihin nähden joita jokainen voi tehdä tuolla pörssissä ihan jokainen finanssiala kannattaa esitystä joka on kyllä nopeasti tuotu ja sitten verotuksen ikärajoja voitaisiin tarkastella uudelleen nasdaq kannattaa mutta tappioiden käsittely ja tulee tämän jälkeen käsitellä uudelleen elikkä ainoa on se miten käsitettä hankintaolettama käsitellään sitten huomattavasti myöhemmin pörssisäätiö on hyvä että osakesäästäminen tuodaan tavalliselle säästäjälle normaaliksi toiminnaksi tämä on erittäin positiivinen kannanotto ja tappioiden vähentämisen tulisi olla heti mahdollista nythän pitää lopettaa tämä tili ennen kuin sitten pystyt siihen jos siellä sisällä on tapahtunut niin suuria tappioita että sinun pitäisi muusta tulosta vähennystä tämän perusteella jos on niin pahasti käynyt se ei tässä ole mahdollista mutta eihän tätä ole tuotu esille ja sitten pörssisäätiön mielestä käyttöönotto vuonna kaksituhattakaksikymmentä on liian kaukana minun mielestäni tämä on positiivinen lausuma mutta olisi pitänyt nopeammin tuoda markkinoille tämä tämä oli suomen pörssisäätiö no mutta täällä on näin haluatko tuoda jonkun muun niin toisit täällä esille lausunnon ek ok raja ei ole hyvä pitäisi poistaa ja tappion tasausta nostettaessa ei veroseuraamus ole symmetrinen voiton tilanteen kanssa elikkä ek kiinnittää samaan asiaan huomiota tappiot eivät ole mahdollisia ennen kuin lopetat koko tilin mutta voitosta maksat veroja jos nostat siitä välillä pois kauppakamari oikeastaan sama kuin äskeinen ja sitten tämä

keskusliitto tyydyttävä

vakuutusten verotusta pitäisi kiristää ja helpottaa siirtymistä sijoituksesta toiseen eli tämä on varovainen askel veronmaksajien mielestä ja niin pois päin tomi viitala hän on aalto yliopiston professori tältä alalta puolustaa että tässä tavoitellaan kokonaisuutta kehitetään eri sijoitusmuotoja kavennetaan sijoitusvakuutuksen ja verotuksen lykkäämisetuja elikkä sijoitusvakuutuksen josta tässä on puhuttu verotusetuja kavennetaan tässä tapauksessa ja täällä ei tietenkään ole puhuttu siitä mitään mutta sillä on valtion verotuloja lisäävä

on tietysti tarpeellinen siis verohallinto sanoi että tämä on tarpeellinen uudistus ja antaa verotuen sijoituksille joita tähän saakka on tarjonnut lähinnä ulkomaalaiset tahot verottaja on sitä mieltä itse että nyt kun vain ulkomaalaiset tahot ovat tätä pystyneet tarjoamaan on hyvä että meillä on kotimainenkin mahdollisuus tässä olemassa finnwatch on oletetusti tätä vastaan ja varmasti

demarit mielellään tuovat esille että finnwatch on tätä vastaan ihan selkeästi koska tämä on haastava verottajalle ja veromenetyksiä ei ole arvioitu vaikka ne on kuitenkin arvioitu ja tällä legitimoidaan nämä vakuutuskuoret heikki niskakangas joka on tämän valtakunnan ehkä tunnetuin veroasiantuntija sanoo että tämäntyyppinen uudistus täytyy tehdä vero oikeudellisesti ja nyt legitimoidaan kapitalisaatiosopimukset ja säästötili henkivakuutuksen kaltaiseksi

arvoisa puhemies haluan kiittää edustaja suutaria ja edustaja joiden kanssa on on ilo käydä asiallista keskustelua joka perustuu faktoihin ja ja aitoon avoimeen vuorovaikutukseen eikä siihen että että luetellaan jo ennalta päätettyjä käsityksiä paperista ja varsinkin sitten ehkä ehkä erimielisen tahon motiiveja arvuutellaan pahansuovalla tavalla siis kiitos siitä että että tällaistakin keskustelua voi käydä ja yritän myöskin itse ottaa ottaa siitä esimerkkiä oli hyvä havainto verrata verrata näitä näitä esitettyjä osakesäästötilejä rahastoihin jotka ovat jo nyt suomalaisilla kotitalouksilla se kaikkein suosituin tapa sijoittaa pankkitilin ulkopuolelle juuri sen tähden että se on todella helppoa mutta se onkin poikkeus tässä meidän yleisessä verojärjestelmässämme se on poikkeus rahastoille on myönnetty se lykkääntymisetu niin että osingot voivat jäädä sinne jos valitsee sen sen kasvuvaihtoehdon tuottovaihtoehdon lisäksi tämä kertookin juuri sen mikä vaara ja hankaluus siinä on en siis vastusta ollenkaan näitä rahastoja ne ovat olleet hyvä tapa säästää moni lapsi saa vaikka ristiäislahjanaan tällaisen rahaston se on hyvä tapa säästää mutta se ongelma on se että jos tehdään verojärjestelmään jokin poikkeus niin kuin tässä tapauksessa silloin se poikkeus ikään kuin perustelee uuden poikkeuksen niin kuin tässä tapauksessa jolloin silloin kun sanotaan että nämä nämä keskenään ovat ikään kuin neutraaleja eli samankaltaisia ei ei tulla katsoneeksi sitä koko järjestelmää jossa nämä ovat poikkeuksia ja lisäävät epäneutraaliutta oli mielenkiintoista että että kävitte läpi näitä lausuntoja siinä kävi oikeastaan aika hyvin ilmi sellainen perusseikka mikä valiokunnassa on mietityttänyt että nämä eturyhmät edunsaajat ovat tässä hyvin edustettuina tuossakin oli varmaan toistakymmentä sellaista

on pulmallista koska näyttää siltä että puheenvuoroni kuitenkin venyy venyy yli sallitun kolmen minuutin tulen pönttöön jatkamaan tätä sinänsä mielenkiintoista debattia

itselläni ei ollut näitä näitä lausuntoja nyt mukana mutta

että että ulkomaalaiset ovat pystyneet tarjoamaan sellaisia vakuutuksia joissa kiinteistöjä ja jopa oma liiketoiminta on voitu laittaa näihin vakuutuskuoriin ja sillä tavoin välttää verotusta on on kerta kaikkiaan sellainen sellainen valtava ehkä satojenkin miljoonien eurojen verovahinkoa aiheuttanut menettely johon verohallinto on yrittänyt puuttua mutta miksi se ei ole voinut puuttua aikaisemmin koska ei ollut lainsäädäntöä tästä puhuin aikaisemmin täällä pöntössä enkä ryhdy sitä toistamaan mutta yksi iso ongelma on se että meille on päässyt syntymään tällainen vakuutuskuorten järjestelmä ilman lainsäädäntöä sillä tavalla että että vakuutuksia jotka olivat aikaisemmin aikaisemmin kiinteätuottoisia on muutettu sijoitusvakuutuksiksi sitten sen jälkeen se on muuttunut niin ettei enää vakuutetakaan ketään henkilöä ja sitten on syntynyt näitä kapitalisaatiosopimuksia ja muita järjestelmiä joita laki ei tunne nyt ensimmäistä kertaa tämän osakesäästötilin osalta joka laajentaa tällaista menettelyä tietyin rajauksin otetaan nämäkin lain piiriin ja legitimoidaan nämä järjestelyt ilman että meillä olisi käyty yhteiskunnallista keskustelua siitä mihin tällaisia vakuutuskuoria kukaan tarvitsee mihin niitä tarvitsevat muut kuin varakkaat ihmiset jotka haluavat piilottaa varallisuutta ja välttää veronmaksua

olisi tehty siihen liittyvää kokonaispuntarointia ja sitä kautta jopa esimerkiksi perustuslakivaliokunnan yhdenvertaisuuspuntaroinnin läpikäyvää lainvalmistelua siitä mitä mitä tehdä näille vakuutuskuorille nyt joudumme hiukan paikkaamaan ja tämä on tämän kokonaisuuden ainoa hyvä puoli sitä sitä epäsuhtaa jonka tällaiset tuotteet ovat voineet saada aikaan ja silloin

on että verohallinnon osalta juuri tämä oli tarpeellinen ja välttämätön parannus muutoin mainitsemanne lausujat olivat lähinnä niitä jotka hyötyvät tästä järjestelmästä ja olen kyllä sitä mieltä että että meidän valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa tulisi suhtautua aika vakavasti siihen tilanteeseen että finanssiala ja pankit markkinoivat näitä tuotteitaan juuri tällä veroedulla he saavat siitä esimerkiksi muhkeat tilinhoitopalkkiot

jotka kattavat sen että että asiakas ei joudu niistä maksamaan veroa se että markkinoidaan erilaisia menettelyitä joilla verottajalta voidaan ottaa pois ja pitää itse tai mieluummin pankeilla on sellaista yhteiskuntamoraalia rapauttavaa toimintaa jota meidän ihan syyttä suotta edistää lopuksi totean vielä että apulaisprofessori tomi viitala joka on yksi tärkeimpiä kuultavia melkein missä tahansa veroasiassa kiinnitti suurimmassa osassa lausuntoaan huomiota juuri tähän puutteellisesti pohdittuun rinnasteisuuteen hän nosti erittäin seikkaperäisesti esille sen kysymyksenasettelun missä määrin tämä aiottu osakesäästötili rinnastuisi ulkomaisiin tuotteisiin tämä on verohallinnossa oleva selkeä huoli että huhujen mukaan ruotsalaiset pankit jo tehtailevat tällaisia nollaverohakemuksia suomalaisista osake omistuksista vedoten siihen että niitä tulisi kohdella samalla tavalla kuin vastaavia ruotsalaisia tuotteita ja ikävää on se että me joudumme

arvoisa puhemies on se kuitenkin hyvä jos jollekin henkilölle jolla on nollakorkoisella tilillä rahaa tänä päivänä avautuu mahdollisuus sijoittaa se vähän

sitten hänelle koituu myöhemmin ehkä sitten kun eläkkeelle jää esimerkiksi ja hän voi vaikka sen jälkeen hieman vaikka matkustella ja nauttia hieman elämästä kun täällä on väitelty nollakorkoisella tilillä niin totta kai niistä on hyötyä eihän se pankki niitä siellä tilillään pidä vaan se myy ne rahat eteenpäin vaikka sille metsäkoneyhtiölle tai metallifirmalle tai kelle tahansa mutta se hyöty menee ihan väärälle henkilölle minä en ymmärrä minkä tautta se eläkettä odottava mies tai nainen joka toivoisi vanhemmalle iälle vaikka sitten muutamaa helpompaa vuotta ei omasta omaisuudestaan voisi saada hieman parempaa tuottoa pitääkö se antaa jollekin toiselle siltä nollakorkoiselta tililtä se hyöty menee jonnekin muualle nyt se nollakorkoiselta tililtä siirtyisi sille mummelille tai ukkelille joka säästää sen viisikymmentätuhatta ja saa itselleen sen hyödyn eikä se hyödytä niitä muita minä en ymmärrä tätä tätä demarien logiikkaa

lähes nolla onhan se hyvin vähän muutama kymppi taitaa tulla viisikymppiä mutta ei sillä ole merkitystä mutta jos hän saa sieltä vaikka kymmenentuhannen sen odottamansa kahdenkymmenen vuoden aikana niin hyvä näin minä en ymmärrä sitä minkä tautta sitä pientä mummoa pitää vielä kerran rangaista kun hän on kuitenkin kovia veroja siitä jo maksanut ja mitä tulee sitten näiden verojärjestelmien vertaamiseen niin varoitan siitä älkää hyvät ihmiset vertailko eri maiden välillä verojärjestelmiä koska siellä on sellaisia systeemejä jotka eivät mitenkään sovellu meille esimerkkinä mainittakoon ei verojärjestelmästä vaan työttömyysturvasta vaikka sanotaan täälläkin talossa on sanottu monta kertaa että tanskassa on huippuhyvä työttömyysturva on on se työttömyysturva on siinä työttömyyden alkuvaiheessa erittäin hyvä mutta se laskee jyrkästi sen jälkeen elikkä älkää verratko eri maiden järjestelmiä keskenään koska ne eivät ole yhteismitallisia se antaa aivan väärän kuvan kaikista järjestelmistä ja sanonpahan vain tulkitsen niin saatan olla hyvinkin väärässä kun en ehkä kaikkia asioita ymmärrä hyvin että kun tässä keskustelussa on käynyt ilmi demarien se vanha perinne jota te te olette aina viljelleet että veroja pitää rakastaa niitä pitää totta kai maksaa niin viime vaalikaudellahan te valtiontaloutta peukaloitte ja mestaroitte ja

julkisen talouden rahoitusasema heikkeni kolmekymmentäyhdeksän miljardia euroa olette kyllä oman oppinäytteenne antaneet suomen kansalle eikö se jo riitä

puhemies ajattelin ihan vain lyhyesti vastata voin jättää edustaja suutarille omasta puolestani viimeisen puheenvuoron jos ei nyt ihan pakottavaa tarvetta ole vielä jotain lausua on se aika hauskaa tulla syytetyksi veropolitiikasta kun mehän olemme tässä salissa tietääkseni tänään olleet ainoita jotka ovat esittäneet veronalennuksia jopa jopa pääomatuottojen verojen alennuksia siis ihan ihan reipasta alennusta vaihtoehtona sille että tehtäisiin tämmöinen menettely nyt kun minua syytettiin pienen mummon rankaisemisesta niin totean vain että ei mikään estä tällä hetkellä sijoittamasta niitä ylimääräisiä rahoja jos sellaisia on rahastoihin suoraan osakesäästämiseen tai mihinkään muuhun vaihtoehtoiseen tapaan kuin että pitää ne siellä pankkitilillä se on itse asiassa yllättävänkin yksinkertaista ja helppoa ja siksi se argumentti että tämä olisi nyt jotenkin aivan uutta ja ihmeellistä siinä helppoudessaan ei pidä kerta kaikkiaan paikkansa
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja viitanen ja sitten edustaja suutari ihan listapuhe
arvoisa puhemies kai se nyt oli pakko vastata kun taas kerran edustaja hoskonen ei ehkä kertonut sellaista asiaa mikä pitäisi paikkansa nimittäin nimittäin kerrataan nyt vielä kerran tämänkin istunnon pöytäkirjaan meillähän on vaihtoehtobudjetti meillä on vero ohjelma näissä meidän linjamme mukaisesti pienituloinen palkansaaja pienituloinen eläkkeensaaja työtön ihminen opiskelija maksaisi vähemmän veroja kuin hallituksen linjan mukaan sitten taas oikeudenmukaisuuden nimissä joku

koulutien ja niin edespäin tästä on kysymys jälleen kerran tämä edustaja hoskoselle mutta hän ehti jo lähteä

arvoisa puhemies

harakka ja ja viitanen ovat arvostelleet sitä että toin esille vain myönteisiä lausuntoja mutta tästä minun listastani

kertomassa jäivät vain sak ja sitten suomen veroasiantuntijat pois kun niitä en ollut vahventanut elikkä en tiedä oliko siellä vielä muita asiantuntijoita kuin ne jotka olen jo tähän mennessä luetellut toisaalta kun sanottiin että tässä ovat kaikki niitä jotka hyötyvät tästä jotenkin niin minulla ainakin on sellainen mielipide että minä luotan siihen että elinkeinoelämän tutkimuslaitos ei tästä varsinaisesti hyödy ei tästä hyödy valtion taloudellinen ei ainakaan minun mielestäni ei tästä hyödy turun yliopisto ei tästä hyödy itä suomen yliopisto eikä tampereen yliopisto eikä sitten tietenkään aalto yliopisto suomen pörssisäätiö ja nämä muut saattavat mutta en minä tiedä hyötyykö veronmaksajain keskusliitto tästä tietysti heidän jäsenensä saattavat hyötyä mutta silloin jos jäsenet otetaan tähän luetteloon mukaan niin

arvostaa kenenkään asiantuntemusta

minun mielestäni nämä ovat todellisia asiantuntijoita ja en minä usko että heikki niskakangaskaan tästä mitenkään hyötyy jos ei henkilökohtaisesti hyödy elikkä kyllä nämä enimmäkseen olivat sellaisia asiantuntijoita jotka eivät hyödy tästä ja jotka antavat aidon mielipiteensä

arvoisa puhemies nyt meillä on edessä lakiesitys joka on tärkeä ja jota uudistusta on monella tavalla kauan odotettu meillähän on suomessa ja ehkä suomen ohella ruotsissa ja tanskassa tuskinpa paljon muualla erittäin arvokkaat ja monipuoliset rekisteritiedot sosiaali ja terveyshuollon asioissa meillä on eri rekisterinpitäjiä erityisesti thl kela tilastokeskus ja väestörekisterikeskus mutta pulmana on se että näiden yhtenäinen käyttö nykytilanteessa on hankalaa kun niitä halutaan yhdessä käyttää luvat pitää pyytää eri tahoilta ja saatavuudessa on erittäin suuria viiveitä tämä on kieltämättä hyvin monitahoinen kokonaisuus esille kolmen kaltaista problematiikkaa ensinnäkin tässä on hyvin erilaisia intressitarpeita on tutkimuksen tarpeita jotka ovat opetus ja kulttuuriministeriön asioita sote ohjauksen tarpeita stmn tarpeita sekä innovaatio ja kehitystoiminnan tarpeita työ ja elinkeinoministeriön puolella toiseksi on erittäin tärkeää hoitaa tietosuojaa koskevat säädökset hyvin ja huolella kysymyshän on tärkeistä henkilökohtaisista tiedoista ja kolmantena tämä kytkeytyy eun tietosuojadirektiiviin joka pitää huomioida huolella tässä ratkaisuna esitetään siis lupaviranomaista joka toimisi thln erillisenä yksikkönä ja jossa nämä eriytetty thln muista tehtävistä tämä ratkaisu on siis varsin selvä ja hyvä vaikka tämä pykälä on kirjoitettu hieman epäselvästi yksikkö on stmn tulosohjauksessa kuten koko thl yksikön päällikön nimittää stm poiketen thln periaatteesta että laitoksen henkilökunnan nimeää pääjohtaja kun lupaviranomaisella on iso tehtävä on toiminnan hyvän sujumisen kannalta että tämä thln lupaviranomainen saa toimintaansa varten riittävät resurssit ja valtuudet minä tarkastelen uudistuksen merkitystä kolmelta kannalta ensinnäkin tieteellisen tutkimuksen kannalta meillä on todella erittäin arvokkaat aineistot niitä hyödyntävillä tutkimuksilla voidaan saada tärkeää tietoa tautien syistä ja ehkäisymahdollisuuksista tämä koskee geneettisiä tekijöitä elintapoja ja ympäristötekijöitä ja olennaista on että tautien syyt eivät selviä potilaita tutkimalla vaan seuraamalla vuosikausia alun perin terveitä ja ja eri tutkimuksissa tutkittuja henkilöitä ja selvittämällä eri rekistereillä minkälaiset tekijät ennustavat itsenäisesti sairastumista tällaiset tutkimukset koituvat suomalaisen kansanterveyden hyväksi puhumattakaan siitä että tämä antaa suomalaiselle tutkimukselle hyvää kansainvälistä etulyöntiasemaa toiseksi maakuntien tai alueellisen sote ohjauksen kannalta ehdotettu tietojen hyödyntäminen on

tehokas ohjaus edellyttää hyvää tietojärjestelmää jonka perusteella voidaan muun muassa tehokkaasti suunnata palveluja suuremmassa sairastumisriskissä oleville väestöryhmille tehostaa tautien ehkäisyä ja sitä kautta auttaa vähentämään ter veyseroja uusi järjestelmä voi myös suuresti hyödyttää terveys ja sosiaalialan innovaatioita laitteiden lääkkeiden ja menetelmien kehittämistä ja erityisesti tässä suhteessa lakiesitys parani tavattomasti pitkän valiokuntakäsittelyn kuluessa ihmisten henkilötietoja ei tässä myydä kaupallisiin tarkoituksiin vaan kaupalliset toimijat voivat perustellun lupapyynnön perusteella saada niin sanottuja aggregoituja eli yhdistettyjä tilastotietoja jotka auttavat kansanterveyden edistämistä lakiesityksen käsittelyn loppupuolella keskusteltiin myöskin tulosten julkistamisesta julkistamisesta ja avainasia on se että käyttölupaviranomainen tekee hyvän anonymisoinnin ja luovuttaa tutkijoille sellaisen aineiston että tietosuoja voidaan turvata sen jälkeen tutkijoilla tulee olla perustuslain suojaama julkaisun ja tieteen vapaus tutkimustulosten julkaisemiseen mikä valmisteluvaiheessa kyseenalaistettiin käyttölupaviranomaisen toiminnan käynnistyminen merkitsee isoa prosessia joka vaatii kaiken tuen ja resurssien lisäksi tärkeää on riittävä siirtymäaika niin käyttölupaviranomaisille kuin rekisterinpitäjille valiokunnan kokouksissa käytiin pitkä prosessi jonka kuluessa siis noin puolentoista vuoden prosessin kuluessa ja keskustelussa ministeriöiden kanssa päästiin aika hyvin eteenpäin ja laki aivan olennaisesti parani tämä koskee muun muassa tätä tietojen käyttöä kehitys ja innovaatiotoimintaa sekä tietosuojaa tästä huolimattahan tässä on opposition eriävä mielipide joka on minulle ainakin hieman yllättävä koska eriävissä mielipiteissä esille tulleista tietoturva asioista on aika huolellisesti säädetty tietoturva on huipputärkeää mutta uuden järjestelmän tuoma yksi ammattitaitoinen viranomainen ja sen ammattitaitoinen tietojen anonymisointi merkitsevät nykyiseen hajanaiseen eri rekisterien käsittelyyn verrattuna huomattavaa parannusta kansalaisten tietoturvaan

että nykyinen hyvin hidas rekisteritietojen hyödyntäminen voidaan korvata tällaisella eri rekisteritietojen järjestämisellä yhden luukun ammattitaitoisella palvelulla arvoisa puhemies uudistus on tärkeä saattaa voimaan varautuen siirtymävaiheeseen ja riittäviin toimintaresursseihin thln yksikölle

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin tutkimukseen kehittämis ja innovaatiotoimintaan opetukseen tietojohtamiseen viranomaisohjaukseen ja valvontaan sekä suunnittelu ja selvitystehtäviin esityksessä on otettu huomioon sosiaali ja terveydenhuollon integraatio sekä digitalisaation voimakas vaikutus asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn ja sen edellyttämiin tietosuoja ja tietoturvavaatimuksiin olemme tulevaisuusvaliokunnassa käyneet paljon keskustelua siitä että teknologian kehittyessä ja uuden teknologian käyttöönotossa pitäisi käydä syvällistä eettistä keskustelua keskustelussa tulisi aina pohtia asian hyötyjä haittoja ja myös riskejä liian usein uuden innovaation tai idean edessä ollaan niin hurmaantuneita ettei jakseta pohtia pohtia riittävän syvällisesti asiaan liittyviä riskejä tai uhkia minusta tämä hallituksen alkuperäinen lakiesitys oli erittäin hyvä esimerkki tällaisesta rohkenenko sanoa vastuuttomuudesta mutta onneksi valiokunta toimi tässä asiassa paljon paremmin alkuperäisen esityksen mukaan ihmisten tietoja olisi vielä paljon vapaammin saanut jakaa eri tahoille eikä edes tietojen anonyymisyydestä olisi voitu olla varmoja alkuperäinen esitys oli jopa eun tietosuoja asetuksen vastainen sinällään tämän lain tavoite on hyvä en missään nimessä vastusta tätä lakia tavoitetasolla mutta tämä lakiesitys oli jo alun perin huolimattomasti ja huonosti tehty ja kirjattu isojen puutteiden ja virheiden takia lakiesitystä on paikkailtu ja korjailtu pitkin matkaa niin paljon että kysymyksessä on kyllä jo suurelta osin ihan eri esitys kuin mistä alun perin oli kysymys edelleen kiitän valiokuntaa siitä että että se toimi niin huolellisesti ja oli tarkkana tässä asiassa sillä ilman tätä olisi ihmisten tietosuoja joutunut suuresti vaaraan mutta koska tässä on tehty niin paljon muutoksia ja ja niin paljon alkuperäistä esitystä on muutettu minä kyllä pahoin pelkään että tällainen paikkailu on jättänyt tähän lakiesitykseen pahoja valuvikoja ja jopa virheitä jotka voivat vaarantaa ihmisten tietosuojan ja turvan ja jos ne voivat vaarantaa tietosuojan ja turvan silloin tämä asia on huolestuttava paikkailujen ja korjailujen takia lakiesitys jää epäselväksi ja sekavaksikin joiltain osin ja kyllä itselläni on valtava huoli edelleenkin siitä mitä ihmisten tiedoille voi tapahtua minusta on väärin että että koko suomi on ikään kuin asetettu nyt sitten koelaboratorioksi ja nyt sitten katsotaan mitä mahdollisesti tapahtuu toivottavasti kaikki menee hyvin mutta mutta minun mielestäni tällaista riskiä ei olisi pitänyt ottaa edelleen korostan että tämän lakiesityksen tavoitteet se miksi tätä tehdään erittäin tärkeitä kun lukee kertomuksia maailmalta niin kyllä maailmalla on runsaasti näyttöä esimerkiksi siitä että tiedon anonymiteetti on saatu puretuksi ja toisaalta myös siitä että tietoja on jaettu eteenpäin tahoille joille henkilö itse ei ole antanut lupaa siis niitä on jaettu eteenpäin ja se ihminen itse joka on alun perin sen tiedon antanut antanut jollekin taholle jaettavaksi ei tiedä minne kaikkialle se on sitten eteenpäin mennyt minun mielestäni meidän tulisi suhtautua nykyistä vakavammin tietosuojauhkiin ja meidän pitäisi jonkunlainen jonkunlainen taho löytää suomessa joka ottaisi tämän asian kokonaisvaltaisesti hoitaakseen koska minun käsitykseni mukaan ja minun minun saamieni tietojen mukaan tietosuojavaltuutetun resursseilla ei tätä asiaa tällä hetkellä pystytä riittävästi hoitamaan olisi ollut paljon järkevämpää laatia uusi lakiesitys uudelta pohjalta oppien tässä prosessissa tehdyistä virheistä

arvoisa puhemies minä en ole siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja jätän tämän sosiaalidemokraattien vastalauseen esittelyn edustaja kiljuselle mutta olen käynyt keskustelua teknologian eettisyydestä tietosuojasta ja tietoturvasta niin paljon tulevaisuusvaliokunnassa että olen ehdottomasti sitä mieltä että vastalauseessa oleva hylkäysesitys perusteluineen on hyvin tehty ja kannatettava kiitos

arvoisa rouva puhemies aivan kuten edustaja puska totesi edellisessä puheenvuorossa tätä lakiesitystä on odotettu pitkään ja hartaasti ja sen takia on todella harmillista että tämä lakiesitys on valmisteltu niin huonosti ja heikosti ja se on jättänyt niin paljon epäselvyyksiä että tätä kokonaisuutta ei voi siltä osin tukea arvoisa puhemies sosiaali ja terveystietojen toissijaisen käytön mahdollistava lakiehdotus merkitsee isoa muutosta arkaluonteisten henkilötietojen käyttöön tällaisten tietojen käytön mahdollistaminen kohdistuu myös erittäin laajaan tietojoukkoon on välttämätöntä varmistaa että arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti siten että ne eivät paljastu sivullisille sosiaali ja terveystietojen toissijainen käyttö edellyttää vaativaa osaamista tietoturvassa ja tietosuojassa sekä uusinta tietoa anonymisointitekniikoista ja osaamista

arvoisa puhemies tämän hallituskauden yksi valitettava ominaispiirre on ollut että lainvalmistelulle ei ole annettu riittävästi resursseja eikä välttämättä myöskään riittävästi aikaa tämä on aiheuttanut sen että lainvalmistelu ei ole ollut kaikilta osin onnistunutta vaan valmistelu on osoittautunut puutteelliseksi ja näin on tapahtunut myös tämän lain osalta tätä lakiesitystä on korjailtu erimuotoisesti noin puolitoista vuotta hallituksen esityksen korjaaminen on edellyttänyt lisävalmistelua ministeriössä ja kymmeniä pykäliä on muutettu valiokunnan käsittelyn kuluessa uusimmassa versiossa esitetystä ollaan kovin kaukana alkuperäisestä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kiireellä tuodusta budjettilakiesityksestä hallituksen esitys pitäisi juuri tästä syystä syystä kirjoittaa uudelleen nopean toimeenpanon sijasta esitykseen on tehty tärkeitä muutoksia ihmisten tietosuojan varmistamiseksi tietosuojaa koskevat vaatimukset ovat nyt merkittävästi muuttuneet ja teknisen toimintaympäristön nopea muutos on ennakoitu paremmin muutokset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja lakiesitys jää repaleiseksi sekavaksi ja epäselväksi puolitoista vuotta kestänyt uusi valmistelutyö olisi tullut olisi tullut tehdä kunnolla loppuun ja kirjoittaa koko lakiesitys uudelleen sujuvaan muotoon tuleva hallitus joutunee korjaamaan toisiolakia vielä myöhemmin tämä ei ole tarkoituksenmukaista ja hyvää lainvalmistelua hallituksen esityksessä lain toimeenpanolle annetaan todella lyhyt aika lait tulisivat voimaan ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vaikka valiokunnan mietintö saataisiin käsiteltyä eduskunnassa suuressa salissa vasta nyt maaliskuussa

tiedot on luovutettava viimeistään viidessätoista arkipäivässä pyynnön saapumisesta saapumisesta tällainen määräaika on kunnille ja kuntayhtymille hyvin tiukka esityksestä aiheutuu rekisterinpitäjälle kustannuksia mihin ei ole lainkaan varauduttu rekisterinpitäjän on esimerkiksi järjestettävä neuvontapalvelu hyvin nopealla aikataululla kuntoon kuitenkaan lakien toimeenpanolle ei turvata lainkaan määrärahoja jolloin siihen käytetyt resurssit ovat poissa palveluiden toteuttamisesta kun julkisessa sosiaali ja ter veydenhuollossa tuotettuja tietoja hyödynnetään toissijaiseen käyttöön tulisi myös tietoja tuottavalle palvelujärjestelmälle koitua siitä hyötyjä vähintäänkin riittävänä kompensaationa

myös sujuvoittavat ja vähentävät hallinnollista taakkaa siksi on huolestuttavaa että samalla kuitenkin esitetään varsin monimutkaista kokonaisuutta jossa tietolupaviranomaisen rekisterinpitäjät voisivat jatkaa arkaluontoisten tietojen luovuttamista käyttöön vaikka ne olisi jouduttu anonymisoimaan korkean osaamisen keskittämisen vuoksi tietolupaviranomaisen toimesta samalla esitetään että rekisterinpitäjät voisivat luopua tällaisesta oikeudesta ja antaa tehtävän tietolupaviranomaiselle arkaluonteisten tietojen turvallisuus tulisi taata niin että tällaisia tietoja voisi luovuttaa vain anonymiteetin turvannut tietolupaviranomainen lisäksi rekisterinpitäjälle säädetty neuvontapalvelu tulisi järjestää tietolupaviranomaisen taholta jolloin kaikki neuvonta olisi saatavilla yhdeltä luukulta perustettavan asiantuntijaryhmän kokoonpano ja voimavarat jäävät turvaamatta riittävällä säädöspohjalla asiantuntijaryhmältä edellytetään lähinnä ajantasaista ja korkeatasoista tietämystä sekä näkemystä sosiaali ja terveydenhuollon alan edellyttämistä tietoturva ja tietosuojakysymyksistä sekä anonymisointitekniikoista tarkemmat määräykset puuttuvat lupaviranomaisilla tulisi myös olla oma eettinen toimikunta linjaamaan

että henkilötiedot ovat suojassa kaikissa olosuhteissa mittava järjestelmä joka sisältää laajasti arkaluonteisia henkilötietoja yhdistettynä eri rekistereistä on lisäksi riskialtis hakkerointiyrityksille toissijaisten tietojen käyttöönottoa tulisi ensin kokeilla suppeasti saatujen kokemusten pohjalta kehittää lainsäädäntöä ja ottaa hyvät käytännöt käyttöön vasta riittävin siirtymäajoin ja jaksotuksin toteutettuna nyt aikataulu ei riitä mihinkään testaamiseen tai vaiheistamiseen

arvoisa puhemies tietosuoja ja tietoturva asioissa on tärkeää olla erittäin huolellinen ja tarkka sen takia edelleen korostan että me tarvitsemme tätä lainsäädäntöä mutta kun lukee niin kuin ulkopuolisena sitä prosessia ja tavallaan sitä miten ne lakipykälät ovat muuttuneet niin minulla on todella iso huoli siitä että sinne on jäänyt jopa virheitä tai tämmöisiä epätarkkuuksia jotka tulevat sitten vasta pitkin matkaa esille ja kun on näin vakavasta asiasta kysymys niin sen takia olen sitä mieltä että että tässä asiassa olisi ollut parempi ratkaisu se että oltaisiin uudelleen tehty se lakiesitys puhtaalta pöydältä ja ja alun perin jo korjattu ne virheet ettei vain olisi käynyt näin että sinne on nyt jäänyt joitakin lapsuksia tai tai tämmöisiä asioita jotka jotka sitten aiheuttavat harmia jälkikäteen

ja myös bioetiikan instituutin hallituksen puheenjohtaja heikki saxen ottaneet voimakkaasti kantaa että että me suhtaudumme liian luottavaisesti tähän asiaan emmekä ole uskaltaneet kohdata niitä riskejä ja niitä uhkia joita mahdollisesti liittyy tähän tähän tosiasiaan että kun ihminen antaa ne omat tietonsa

joita joudumme sitten paikkailemaan ja korjailemaan toivon todella ettei mitään pahoja pahoja vahinkoja tämän liimaa leikkaa lakiesityksen johdosta synny meidän tietosuojaan ja tietoturvaan

arvoisa puhemies haluan tässä vielä tähdentää edustaja puskalle että olen hänen kanssaan siitä täysin samaa mieltä että tietolupaviranomaisen tietolupaviranomaisen perustaminen ja näitten toimintojen keskittäminen on ehdottoman tärkeä asia siinä siinä asiassa me olemme täysin samaa mieltä mutta kuten täällä on nyt näissä puheenvuoroissa todettu on todella harmillista että koska tämä lakiesitys on nyt kiireessä tai ei voi sanoa kiireessä kun tätä on valmisteltu pitkään mutta ei ole ollut ilmeisesti riittävästi resursseja eikä henkilöitä jotka olisivat pystyneet paneutumaan tähän asiaan sillä tasolla että me voisimme luottavaisin mielin eduskunnassa käsitellä sitä niin ettei tähän jää mitään semmoisia kohtia jotka asettavat tämän tietosuojan voisiko sanoa vaaraan kun on kyse arkaluonteisista henkilöön liittyvistä tiedoista on ehdottoman tärkeää että tämmöinen tieto käsitellään sen mukaisesti sen takia olen todella pahoillani tästä esityksestä ja siitä että todennäköisesti seuraavalla hallituskaudella jotka täällä sitten ovat joutuvat palaamaan tähän asiaan ja arvioimaan mitä mitä puutteita tässä on ollut ja tarvittaessa sitten korjaamaan

oma kompetenssini ja perehtyneisyyteni eivät riitä kommentoimaan muuta kuin siltä hyvin yleiseltä näkökannalta että käsittääkseni tietoturvan kannalta on tärkeä yleinen periaate se että tietovarannot eivät nimenomaan ole yhdessä paikassa keskitetysti silloin nimittäin tietoliikennehyökkäys voi saada aikaan mittaamatonta vahinkoa on siis tärkeätä tiedot ovat hajautettuina esimerkiksi toisiinsa kytkettyihin varantoihin niin että jos yksi osa tästä ketjusta joutuu hakkeroinnin kohteeksi se ei aiheuta sitten korvaamatonta vahinkoa yksi toinen tärkeä yleinen periaate on tietenkin se että liikutellaan vain sitä tietoa jota on välttämätöntä jakaa tarkan kyselyn

perusteella